päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja peltokangas
arvoisa puhemies tämä hallitus käyttää tuplasti enemmän rahaa pääosin kavereidensa palkkaamiseen valtiosihteereiksi ja erityisavustajiksi kuin vuonna kaksituhattakahdeksantoista vuonna kaksituhattakahdeksantoista kyseisten tehtävien täyttämiseen kului kuusi miljoonaa euroa ja heitä oli yhteensä tänä vuonna tovereiden palkkaamiseen käytetään yksitoista pilkku viisi miljoonaa euroa nuppiluvun kasvaessa yhteensä kahdeksaankymmeneen pääministeri rinteen aikana perusteluna oli että suomen eu puheenjohtajakausi vaatii apukäsiä hyvä hallitus se kausi meni jo ja niin meni myös rinne nykyinen pääministeri marin kyllä muutti avustajien määrää ylöspäin kuten totesin toveriavustajien menot ovat vuoden aikana käytännössä tuplaantuneet samalla verotus kovenee ja pennosillaan tupaa lämmittävä mummo miettii kuka tuplaisi hänen pienen eläkkeensä arvoisa hallitus näettekö te edes häivähdyksen moraalista ristiriitaa rahankäytössänne
arvoisa puhemies hyvät kansanedustajat tämä hallitus tekee politiikkaa joka on tavallisten ihmisten näkökulmasta tavallisten ihmisten arjen näkökulmasta oikeudenmukaista ja sosiaalisesti parempaa kuin ehkä viime kausilla on ollut me muun muassa olemme tuoneet nyt eduskunnalle esityksen nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksesta meidän ikäihmistemme hoitoon me olemme purkaneet aktiivimallin palauttaneet subjektiivisen päivähoito oikeuden kaikille lapsille yhdenvertaisesti me olemme korottaneet pienimpiä eläkkeitä ja tehneet monia parannuksia tavallisten ihmisten suomalaisten arkeen itse kyllä uskon että ihmiset katsovat ennemmin niitä hallituksen tekoja ja päätöksiä eivätkä ehkä ihan samalla lailla kuin iltapäivälehdet tapaavat kirjoittaa hallituksen avustajien määrästä niinkään keskity näihin asioihin vaan niihin asioihin jotka oikeasti koskettavat ihmisten elämää jotka näkyvät heidän arjessaan
pyydän niitä edustajia jotka

tässä on kysymys veronmaksajien rahasta hallitus ei tunnu ymmärtävän sitä samaan aikaan kun maksatte ökypalkkoja kavereillenne myytte valtion omaisuutta otatte lisää velkaa ja kiristätte verotusta eu puheenjohtajuuskauden lisäksi joka muuten meni jo olette perustelleet jäätävää avustajien määrää myös poliittisen työn onnistumisella ja valmistelun tason parantamisella politikointi on kieltämättä lisääntynyt onnittelut siitä kokemuksemme kuitenkin sanoo että valmistelu on kuralla edelleen annan esimerkin ministeri ohisalo sanoi hakevansa taakanjaon kautta turvapaikanhakijoita kreikasta heti perään keskustasta sanottiin ettei tällaisesta ole ollut puhetta mutta ilmeisesti se on kuitenkin heille ok timanttista valmistelua avustajat eivät näemmä ainakaan osaa kommunikoida arvoisa hallitus aiotteko vähentää selvästi vain politikointia lisääviä avustajia ja parantaa poliittista valmistelua

eu puheenjohtajuuskautemme kustannukset alittuivat merkittävästi arvioidusta jopa kaksikymmentäkuusi pilkku kolme miljoonaa euroa säästimme eu puheenjohtajuuskaudella kun hoidimme järjestelyt niin hyvin ja kaikki tapaamiset kokoukset niin hyvin kuin mahdollista itse asiassa eu puheenjohtajuuskaudella emme esimerkiksi antaneet lahjoja eri maiden päämiehille vaan käytimme näitä varoja siihen että kompensoimme päästöjä kun ihmiset matkustavat ja joutuvat matkustamaan paikasta toiseen eli eu puheenjohtajuuskausi on kyllä kaikilla mittareilla saavuttanut ne tavoitteet mitä sille on asetettu ja alittanut myös budjetin hyvä joskus näinkin päin mitä tulee avustajiin niin on aivan selvää että hallitus tarvitsee avuksensa työnsä avuksi ministerit tarvitsevat avustajia näin on ihan jokaisessa maassa ja pidän kyllä hieman populistisena sitä keskustelua mikä suomessa on näiden avustajien osalta noussut

arvoisa puhemies rinteen ja marinin hallituksia on arvosteltu syystäkin valtiosihteereiden ja ja erityisavustajien määrästä merkille pantavaa on myös avustajakunnan kasvattaminen pääministerivaihdon yhteydessä myös valittujen henkilöiden pätevyys ja kokemus ovat saaneet osakseen epäilystä ministeriössä lainvalmistelutyö lepää pitkälti virkamiesten hartioilla erityisavustajan perehdyttäminen vie myös virkamiesten työaikaa on myös ymmärrettävää että suomalaisia ärsyttää hallituksen käsistä karannut avustajabudjetti aivan kuten edustaja peltokangas totesi aiemmat hallitukset ovat selvinneet huomattavasti pienemmällä avustaja armeijalla suomen eu puheenjohtajakausikin on ohi joten silläkään ei voi perustella avustajien määrää kysynkin nyt asianomaiselta ministeriltä mitkä ovat ne konkreettiset saavutukset jotka olisivat jääneet saavuttamatta ilman näin valtavaa valtiosihteerien ja ja erityisavustajien määrää nyt käytännön esimerkkejä siitä tiskiin arvon ministeri niin että tavalliset veronmaksajat voisivat ymmärtää mitä hyötyä on kalliista

arvoisa puhemies pyysitte konkreettista esimerkkiä voin sellaisen antaa ja se on asia josta tälläkin viikolla ollaan tässä salissa käyty keskustelua olemme antaneet eduskunnalle esityksen nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksesta joka on erittäin tärkeä tarpeellinen uudistus tässä yhteiskunnassa niin että meidän ikäihmisemme tulevat ihmisarvoisella tavalla hoidetuiksi on kuitenkin käynyt ilmi kuten hyvin myös tiedämme että tähän ei olla osattu varata hallitusohjelmaneuvotteluissa riittävästi resursseja ja sen vuoksi tammikuussa olemme käyttäneet tuntikaupalla aikaa tämän kokonaisuuden arviointiin meillä ovat niin ministerien talouspoliittiset erityisavustajat kuin ryhmyrit

hoitajamitoitukseen vaadittavan rahoituksen ja olemme löytäneet sen voin sanoa että kokonaisuuden perkaamiseen on mennyt ja siihen työhön mitä olemme yhdessä hallituspuolueiden kanssa tehneet on kulunut aikaa siihen on kulunut resursseja ja on ollut erittäin hyvä että meillä on ollut osaavia päteviä ihmisiä

herra puhemies ymmärrämme että tämä hallitus tarvitsee paljon avustajia nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus on tervetullut mutta teidän avustajamitoituksenne on neljä pilkku kolme te veitte arvoisa hallitus myös poliittiset virkanimitykset aivan uudelle tasolle sisäministeriön kohdalla ei poliittinen tausta saa tietenkään olla este valinnalle mutta ei poliittisen taustan pidä olla myöskään tärkein pätevyyskriteeri nyt teillä arvoisa hallitus on pöydällä ehkä maamme yhden tärkeimmän virkamiehen valtiovarainministeriön ykkösvirkamiehen kansliapäällikön valinta siellä on erinomaisia hakijoita suomen pankin neuvonantajaa vmn korkeita virkamiehiä nyt kysyn teiltä arvoisa

ollut auki määräaikaan mennessä siihen tuli hakemuksia ja näistä hakijoista olen haastatellut kaikki viisi pätevää prosessi on edelleen kesken hakua ei avata ja kyllä olen myös oikeuskanslerin kanssa konsultoinut ja käynyt keskustelua siitä että prosessi menee juridisesti oikein

vaikutusvaltaisimmista ja merkittävimmistä virkamiestehtävistä joita meillä on ja itse asiassa verrattain vähän tuli hakemuksia

kun olemme saaneet tästä asiasta myös oikeuskanslerilta selvitystä olemme valtiovarainministeri kulmunin kanssa yhdessä yksituumaisesti todenneet tänä vuonna että tätä hakua ei jatketa vaan näiden hakijoiden joukosta paras ehdokas valitaan

arvoisa puhemies avustajia ilman muuta tarvitaan jotta hallituksessa ministerit voivat keskittyä olennaisiin tehtäviin mutta toisaalta jos me katsomme sitä mikä määrä on kohtuullista itse toimin edellisessä hallituksessa viiden ministerin valtiosihteerinä nyt tässä hallituksessa lähes jokaisella ministerillä on oma merkittävä määrä avustajia tämä on jollain tavalla suhteeton määrä ja haastaisin hallitusta siinä kohtuulliseen määrään tähän yhdistettynä edustaja heinosen kysymys siitä että jos ylimmän johdon valinnat myöskin politisoituvat erittäin voimakkaasti niin se on huolestuttava kehitys kysynkin hallitukselta tunnistatteko te sen merkityksen mikä on tällaisilla kriittisillä virkamiehillä jotka pystyvät sparraamaan rohkeasti haastamaan tuomaan asiantuntemusta koko hallitukseen ja vähän laajemmankin näkökulman puolesta ei aina pelkästään

arvoisa puhemies minä arvostan kyllä erittäin korkealle ja erittäin suuresti suomalaisten virkamiesten ammattitaitoa itsellänikin on on kokemusta niin kuntapuolella virkamiesten kanssa työskentelystä kuin sitten täällä valtionhallinnossa niin liikenne ja viestintäministeriössä kuin nyt valtioneuvoston

valtiosihteerit voivat toimia tarvittaessa ministerin sijaisena esimerkiksi juuri euroopan kokouksissa
arvoisa puhemies näiden valtiosihteereitten toimenkuva on jäänyt monella tapaa epäselväksi tällä hallituksellahan on viisitoista poliittista valtiosihteeriä kun edellinen hallitus pärjäsi neljällä ja muun muassa tasavallan presidentti tasavallan presidentti sauli niinistö ja eduskunnan puhemies matti vanhanen ovat ottaneet kantaa näihin valtiosihteereitten määriin ja myöskin heidän asemaansa ja samoin sitrassa on pohdittu valtiosihteereitten tehtävänkuvaa oecd on hallinnon maa arvioinnissa jo vuonna kaksituhatta todennut että tämä suomalainen järjestelmä valtiosihteereitten asemasta on omalla tavallaan epäselvä ja suositellut myöskin sen selkeyttämistä selkeyttämistä

tehtävänkuvaansa tämän vaalikauden aikana ja tuleeko hallitus sitten kenties vähentämään näitten poliittisten valtiosihteereitten määrää samassa yhteydessä kysyisin vielä pitääkö paikkansa että nämä poliittiset avustajat maksavat puolueveroa puolueelleen jota kautta kerryttävät sitten myöskin mahdollisesti vaalikassaa näille

minulla ei kyllä ole tietoa tästä jälkimmäisestä asiasta minkä esititte en tiedä onko jollakin puolueella tällainen käytäntö minulla ei ainakaan ole tällaisesta tietoa enkä ole tällaista kuullut että virkatehtävistä tai tai työtehtävistä varsinaisesti maksettaisiin puolueille jonkunnäköistä puolueveroa totta kai

arvoisa puhemies hallitusta on perusteltua kritisoida runsaasta avustajamäärästä se voi tuntua teistä pieneltä asialta mutta kun ajatellaan ihmisten palveluja ja niitten tarjoajia niin esimerkiksi viidellä miljoonalla mikä on erotus edellisen edellisen vaalikauden hallituksen

lähihoitajia huomattavasti enemmän samoin eilen käsiteltiin sosiaalihuoltolain muutosta jossa te olette ottamassa terveystutkimuksesta yliopistotasoisesta terveystutkimuksesta leikkaamassa neljä miljoonaa euroa eikö ole tärkeää tutkia syöpää viedä syövänhoidon kehitystä eteenpäin muun muassa jos tämä hallitus ei ole valmis satsaamaan meidän tutkijoihin ja meidän korkeatasoiseen lääketieteelliseen tutkimukseen niin kyllä me aika nopeasti tulemme matalalle täältä ja ja

avustajista tämä hallitus on lisännyt osaamisen koulutuksen sivistyksen ja tutkimuksen määrärahoja sadoilla miljoonilla euroilla tämä hallitus on omassa budjetissansa panostanut koulutukseen osaamiseen ja tutkimukseen pitkästä aikaa suomessa on leikattu koulutuksesta viimeiset hallituskaudet tämä hallitus on suunnan kääntänyt ja hallitusohjelmassaan sen linjan ottanut että me haluamme panostaa suomalaiseen osaamiseen suomalaiseen koulutukseen ja suomalaiseen tutkimukseen ja pidämme tätä erittäin suuressa arvossa

arvoisa herra puhemies onhan tämä hiukan erikoista kun kuuntelee edustaja heinosen puheenvuoroa että valitaan kuka valitaan kunhan kokoomuslainen valitaan eihän sitä voi ymmärtää että tällaisella härskillä puheenvuorolla tässä salissa toivon että pääministeri vastaa siihen että eikö niin ole että pätevin valitaan tehtävään oli puoluekanta mikä tahansa sinänsä oppositio nostaa erittäin tärkeän ajatuksen siitä että millä huolehditaan

tässähän nyt on myönnettävä että hallituksella on suurempi voima valmistelussa kuin oppositiolla millä pystytään huolehtimaan siitä että myös oppositio saa painoarvoa ja apua valmisteluunsa jotta myös oppositiossa nostetut asiat ovat hyvin valmisteltuja ja perehdyttyjä eivätkä ne ole tällaisia kuin edustaja heinosen esittämät syytökset

sen vuoksi myös esimerkiksi oikeuskanslerin kanssa käydään vuoropuhelua että varmasti kaikki menee sääntöjen ja kirjojen ja kansien mukaan oikein tämä on totta kai tärkeää mutta se on juuri näin että ei hallitus tietenkään automaattisesti valitse esimerkiksi kokoomuslaisia toimijoita joillekin paikoille varmasti näin ehkä kokoomuksen valta aikana on sitten toimittukin itse haluan uskoa siihen että meidän osaavat ministerit esittelevät pätevimmät hakijat

arvoisa puhemies avustajamäärä ei varmasti ole pienimmästä päästä mutta ei ole kyllä ongelmienkaan määrä olen ihmetellyt useaan otteeseen kun täällä salissa on kuitenkin ennen minua edistetty jo viisitoista vuotta sote uudistusta pyritty kymmenen vuotta viemään perhevapaauudistusta maaliin ja puhuttu yli hallituskauden verran hoitajamitoituksen edistämisestä

toivon että ministeri avaisi hieman tätä sote uudistuksen tilannetta ja tarvetta myös valmistelun osalta että miten saamme sote uudistusta

virkamiesten kanssa ja myös valtiosihteerin kanssa läpi tätä tilannetta missä vaiheessa sosiaali ja terveydenhuollon uudistus menee haluamme totta kai että tämä saadaan pikaisesti ja huolellisesti valmisteltua niin että eduskunta tämän esityksen saa käsiteltäväksensä ja sitten että se valmistelu on myös huolellinen niin että emme esimerkiksi törmäisi perustuslakiongelmiin joiden kanssa olemme valitettavasti olleet tekemisissä aiemmilla hallituskausilla eli sote uudistus etenee siinä tehdään laajaa hyvää yhteistyötä ja kuunnellaan asiantuntijoita erittäin herkällä

arvoisa puhemies pyysin puheenvuoron sen vuoksi että edustaja laiho esitti äsken paikkansapitämättömän väitteen siitä että hallitus leikkaisi terveydenhuollon tutkimuksesta neljä miljoonaa sehän ei pidä paikkaansa olin itse näistä rahoista hallitusneuvotteluissa neuvottelemassa ja haluan oikaista että

arvoisa puhemies valitettavasti en aivan näin yksityiskohtaisesti tätä kyseistä asiaa tunne varmasti ministeri kiuru pystyisi avaamaan tätä asiaa paljon tarkemmin voin tähän perehtyä ja toimittaa jälkikäteen edustajalle totta kai tästä lisää tietoa ja vaikka koko eduskunnalle jos jos näin toivotaan

arvoisa herra puhemies marinin hallituksen ohjelmassa luvataan aktiivisia toimia vaikeasti työllistyvien ryhmien auttamiseksi mediassa julkaistujen tietojen mukaan huomattava osa edellisissä vaaleissa pudonneista kansanedustajista ja jopa ministereistä roikkuu edelleen sopeutumisrahalla pudonneet poliitikot ovat kiistatta vaikeasti työllistyvä ryhmä siinä mielessä hallitus kyllä toteuttaa ohjelmaansa palkkaamalla sellaisia valtiosihteereiksi ja erityisavustajiksi mutta onhan tämä vähän irvokasta jos vakavasti päätöksiä tehdään pimittäen ja suhmuroiden esimerkkeinä postin holin tapaukset kavereita värvätään hillotolpille veronmaksajan rahalla ja puoluetukiin tehdään roima korotus onko tämä nyt uuden ajan politiikkaa pääministeri marin onko tavoitteena tehdä suomesta välimeren maa sekä julkisen talouden että poliittisen kulttuurin osalta

arvoisa puhemies tämä kysymys siitä kuka voi esimerkiksi valtiosihteerinä toimia ja kuka ei otetaan yksi konkreettinen esimerkki jos sallitte ja uskon että tämä henkilö ei tästä pahastu esimerkiksi valtiosihteerinä tällä hetkellä toimiva

hänen tehtävänsä on juuri esimerkiksi sijaistaa ministeriä sijaistaa ministeriä ja johtaa poliittista valmistelua ministerin ohjeiden mukaisesti itse en ymmärrä tätä keskustelua enkä tätä näkökulmaa itse arvostan kyllä sitä työtä jota tässä salissa kansanedustajat tekevät jota ministerit tekevät minä arvostan korkealle sitä osaamista jota tässäkin salissa on ja minun mielestäni ei ole meidän

arvoisa herra puhemies kokoomus on ollut viimeisen kolmenkymmenenkahden vuoden ajasta kaksikymmentäkahdeksan vuotta hallituksessa ja ilmeisesti heille on sinä aikana muodostunut itsestäänselvä ajatus siitä että kaikki virkanimitykset joita he tekevät ovat poliittisia virkanimityksiä nyt tätä ajatusta vasten edustaja heinonen täällä peilaa niin että kaikki muutkin niin kuin kokoomus toimii ja ilmeisesti järkytys on ajatus siitä että joku muukin kuin kokoomuslainen voisi olla osaava ja pätevä arvoisa puhemies ei ole tietenkään suosittua puolustaa hyvää valmistelua ja avustajakuntaa mutta haluan muistuttaa että viime kaudella meillä oli yksi ministeri jolla ei ollut yhtään avustajaa ministeri berner hänen tärkein saavutuksensa on taksiuudistus luulen että aika moni kansalainen joka nyt seuraa taksiuudistuksen jälkiä ajattelee että olisi ehkä ollut parempi että olisi kuitenkin ollut edes yksi

arvoisa kansanedustaja kun minä katson tätä kokonaisuutta enkä nyt lähtisi mielelläni ollenkaan mukaan ehkä tällaiseen keskusteluun jota tässä on nyt viime kuukaudet harjoitettu niin jos katsotaan kokonaisuudessaan niin totta kai se on itsestäänselvää että ministereillä ja hallituksella pitää olla tukenansa ja apunansa erityisavustajia ja myös valtiosihteereitä minun mielestäni on paljon tärkeämpää se mitä hallitus tekee minkälaisia päätöksiä se tekee on hyvä että hallituspuolueilla on resursseja niin että eri näkökulmia ja asioita voidaan yhteensovittaa ja että sitten ne tärkeät asiat kuten sosiaali ja terveydenhuollon uudistus perhevapaauudistus vanhustenhoidon tilan parantaminen ylipäätänsä ne asiat joista me olemme ihmisille vaaleissa puhuneet ja joita me haluamme edistää etenevät ja ihmisten oma arki muuttuu vähän paremmaksi ja sitten vältetään ne karikot ja ne kohdat joissa olisi ehkä ollut oltaisiin käytetty enemmänkin valmisteluaikaa enemmänkin keskusteluaikaa ja varmasti varmistettu se että jokainen esitys joka eteenpäin menee on laadukas hyvä ja kansalaisten edun mukainen
mennään vielä alkuperäisen kysymyksen esittäjälle edustaja peltokankaalle
arvoisa puhemies ministerin poukkoilevat vastaukset on kuultu meille kaikille on siis selvää että toverillinen avustajamäärärahojen lähes tuplaaminen on ok vihervasemmistolaisen aatteen edessä tämä sotii vahvasti kansan oikeustajua vastaan ja me perussuomalaiset tulemme jatkossakin vastustamaan tällaista suhmurointia onneksi kuitenkin kerroitte nyt arvoisa hallitus että mielestänne tällainen toiminta on hyväksyttävää ei taida olla sellaista asiantuntijaa joka sanoisi että valtion kannattaa lisätä menojaan juuri poliittisten avustajien palkkaamiseksi ei liene myöskään paljon niitä kansalaisia jotka kannattavat tällaista toimintaa

arvoisa puhemies tässä salissa on kyllä peräänkuulutettu ja kysytty monta kertaa sitä mikä se perussuomalaisten talouspolitiikka on tai mitkä ovat perussuomalaisten keinot parantaa työllisyyttä paljon on puhetta mutta niitä konkreettisia vaihtoehtoja joita on myös opposition tehtävä esittää on tässä salissa aika harvoin kuultu eli kyllä minäkin haluaisin tietää mikä se perussuomalaisten talouspolitiikka ihan konkreettisesti on tämä hallitus tekee laadukasta lainvalmistelua se tekee huolellista valmistelua ja se vie eteenpäin niitä asioita jotka parantavat tavallisten ihmisten arkea ja elämää näitä päätöksiä olemme tehneet ja näitä päätöksiä me tulemme tekemään olen myös kertonut aiemmin sen että hallituskauden kuluessa avustajien määrää tarkastellaan ja pidän todennäköisenä sitä että ainakin sosiaalidemokraattien osalta avustajien määrää myös lasketaan tämän olen kertonut ja

mennään seuraavaan kysymykseen edustaja multala
arvoisa puhemies joka kahdeksas poika ei opi peruskoulussa lukemaan joka vuosi jopa kuusituhatta nuorta päättää peruskoulun ilman riittäviä luku ja kirjoitustaitoa sekä matemaattisia valmiuksia tämä on suurin syy toisen asteen opintojen keskeyttämiseen oppivelvollisuuden pidentäminen ei auta sitä nuorta joka tarvitsee apua ja tukea peruskoulussa kokoomuksen lähtökohta on mahdollisuuksien tasa arvo kaikilla tulee olla oppia ja opiskella sekä tavoitella omaa unelma ammattiaan tähän tarvitsemme maailman parhaita opettajia sekä riittävää opetuksen ja kasvatuksen tukea toimenpiteitä on kohdistettava erityisesti niille lapsille ja nuorille jotka ovat vaarassa pudota huomio on kiinnitettävä varhaisiin vuosiin ja vahvistettava peruskoulua jotta perusta myöhemmälle opinpolulle on kunnossa oppivelvollisuuden pidentämiseen varatut rahat eivät riitä edes materiaaleihin se johtaa koulutuksen laadun heikkenemiseen kun rahat on otettava opetuksesta kannettu oppilas ei luokassa pysy opetusministeri andersson uskotteko oikeasti siihen että pakko on paras ratkaisu miksi ette kohdista rahoja eniten tukea tarvitseville
arvoisa puhemies mielestäni tämä kysymyksenasettelu kuvastaa hyvin sitä surullista tilannetta oltiin suomessa pitkään koulutuspolitiikan osalta nämä eivät ole toisiaan pois sulkevia vaihtoehtoja eli minä olen opetusministerinä vahvasti sitä mieltä että tämä maa tarvitsee sekä laajennetun oppivelvollisuuden että lisäpanostuksia varhaisiin vuosiin varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen ja tämä hallitus on myöskin sitoutunut tekemään molempia eli sen lisäksi että valmistellaan oppivelvollisuuden laajennus tänä vuonna aloitetaan myöskin laaja kolmensadan miljoonan hanke jolla halutaan vahvistaa laatua ja tasa arvoa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa minkä lisäksi me jo viime syksynä teimme merkittäviä tärkeitä parannuksia varhaisiin vuosiin kun me palautimme

varhaiskasvatukseen ja myöskin pienensimme varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja yli kolme vuotiaiden osalta äärimmäisen tärkeitä pysyviä päätöksiä laadukkaamman varhaiskasvatuksen puolesta
tähän asiaan on myös toisella ryhmällä kysymys elikkä

arvoisa puhemies tulee muistaa että viimeisten kolmenkymmenen vuoden aikana suomesta on kadonnut yli puoli miljoonaa työpaikkaa joihin on riittänyt perusasteen koulutus samaan aikaan koulutustaso laskee ja pelkän peruskoulun varaan jää joka kuudes nuori muuttuneessa työelämässä enää alle puolet heistä työllistyy on ihan selvää että muuttuneessa maailmassa tarvitaan vähintään toisen asteen koulutus jotta nuoret pääsevät töihin ja voivat tavoitella unelmiaan

ole oppimateriaalien kalleus arvoisa ministeri perheet ja nuoret odottavat kovasti jo uudistusta milloin tuotte esityksen eduskuntaan tästä oppivelvollisuuden laajennuksesta ja maksuttomasta toisesta asteesta ja koska se tulee voimaan

arvoisa puhemies edustaja kiinnittää äärimmäisen tärkeään asiaan huomiota eli osaamisvaatimusten kasvuun suomalaisessa työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa tämä näkyy jo tällä hetkellä pelkän perusasteen varassa olevien työllisyys on suomessa laskenut koko ajan viimeisten vuosikymmenten aikana ja tällä hetkellä se on vain noin neljänkymmenen prosentin luokkaa kun tiedetään että heti kun on on suorittanut toisen asteen tutkinnon se nousee yli seitsemänkymmenen prosentin kaikki se tieto mikä meillä on kaikki arviot mitä on tehty tulevaisuudesta kaikki ne kielivät siitä että osaamisvaatimukset ainoastaan tulevat kasvamaan tästä huolimatta aivan kuten edustaja noin viisitoista prosenttia ikäluokasta jää edelleen vaille toisen asteen tutkintoa suomessa ja tämä osuus on pysynyt samana koko kaksituhatta luvun ajan siitä huolimatta että on pyritty nuorisotakuun sekä erilaisten kohdennettujen toimenpiteiden ja hankkeiden kautta huolehtimaan siitä että mahdollisimman suuri osa nuorista saisi sen toisen asteen tutkinnon

peruskoulun tehtävä on taata lapsille riittävät tiedot ja taidot jatko opintoihin ammatillisesta koulutuksesta valmistutaan ammattiin ja lukiokoulutus valmistaa korkea asteen opintoihin molemmilla on tärkeät erityispiirteensä ammatillinen koulutus on kuitenkin myös väylä jatko opintoihin ja ammatillisen koulutuksen yleissivistäviä opintoja on hyvä lisätä se ei kuitenkaan voi tapahtua tinkimällä lukiokoulutuksen laadusta uusiin tehtäviin tarvitaan rahoitus toinen aste ei saa olla vain peruskoulun jatke hallitus vaikuttaa suunnittelevan oppivelvollisuuden pidentämisen varjolla toisen asteen yhdistämistä kokoomus haluaa pitää kiinni toimivasta toisen asteen järjestelmästä nykymallilla pystytään turvaamaan niin laaja yleissivistävä koulutus kuin laadukas ammatillinen koulutus kunhan rahoitus on riittävä kysynkin teiltä hallitus oletteko yhdistämässä toisen asteen koulutuksen ja romuttamassa suomalaisen lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen
arvoisa puhemies tämä oli siinä mielessä helppo kysymys että emme ole tämä hallitus ei ole yhdistämässä toisen asteen koulutusta siinä yhteydessä kun laajennetaan oppivelvollisuutta ylipäätänsä oppivelvollisuus sinänsä ei tule muuttamaan toisen asteen opetuksellisia ja koulutuksellisia sisältöjä siltä osin on juuri tehty viime vaalikaudella merkittävä ammatillisen koulutuksen reformi jolla on muutettu tutkintorakenteita ammatillisella puolella sekä juuri myöskin julkistettu uudet

että meillä ei ole suljettuja ovia missään ne jotka valitsevat ammatillisen reitin voivat halutessaan jatkaa opintoja ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa ja jotta tämä oikeus olisi todellinen yleissivistävät tiedot ja taidot ovat myöskin äärimmäisen

arvoisa puhemies ministerille täytyy sanoa että minä uskon että eduskunnassa ihan kaikki jaamme sen tavoitteen että jokaiselle nuorelle pitää saada vähintään se toisen asteen tutkinto ja ja myöhemmissä opinnoissa mutta ongelma liittyy siihen että kun on rajalliset resurssit niin mihin ne käytetään nyt ollaan mekaanisesti pidentämässä oppivelvollisuutta eikä puuttumassa niihin juurisyihin jotka ovat heikot perustaidot se tosiasia että meillä valmistuu kuusituhatta nuorta

puhemies kyllä me kuuntelemme asiantuntijoita mutta välillä tuntuu että ei oikein kuunnella ministerin vastauksia kyselytunnilla kuten totesin tämä hallitus on sitoutunut tekemään molempia me panostamme myöskin niihin varhaisiin vuosiin olen ministerinä ollut äärimmäisen iloinen siitä että olen saanut olla täällä esittelemässä lakia jolla palautettiin tasa arvoinen oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen kaikille lapsille tässä maassa että me heti jo ensimmäisen syksyn aikana teimme merkittävän päätöksen siitä että ryhmäkokoja pienennetään yli kolme vuotiaiden osalta tärkeä panostus laatuun ja sen lisäksi tullaan tämän vaalikauden aikana käyttämään ainakin kolmesataa miljoonaa tasa arvon ja laadun vahvistamiseen varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa

siihen että saadaan lisää ammattilaisia työskentelemään lasten ja nuorten kanssa henkilöstön ja myöskin johtajien kouluttautumiseen sekä koulutuksen laadulliseen kehittämiseen

arvoisa herra puhemies meille kokoomuksessa mahdollisuuksien tasa arvo on tärkeää se että jokainen suomalainen lapsi ja nuori saa hyvän koulutuksen todella maailman parhaan koulutuksen joka puolella maata uskon että tämä on myös hallituksen tahtotila

mahdollisuuden maailman parhaaseen koulutukseen onko hallitus todella eriarvoistamassa suomalaisia tällä tavoin eikö hallituksen pitäisi luoda tulevaisuudenuskoa ja sellaista dynamiikkaa joka puolelle maahan että meillä on todella lapsia ja nuoria kaikissa kunnissa käymässä sitä maailman parasta koulua eikä pelotella tällaisella tulevaisuudenkuvalla
arvoisa puhemies se että ministeri toteaa ääneen että tällainen tilanne hyvin todennäköisesti suomessa tulee olemaan että kaikissa kunnissa ei välttämättä ole peruskouluja tulevaisuudessa ei tarkoita sitä että ministeri itse pitäisi sitä toivottavana kehityssuuntana tai että se olisi hallituksen linjaus mutta meidän on myöskin pystyttävä keskustelemaan siitä tosiasiasta että kun katsoo meidän tämänhetkisiä väestöennusteita niin eräiden arvioiden mukaan suomen alakoululaiset tulevat vähentymään kaksikymmentä prosenttia tulevan vuosikymmenen aikana ja kun tiedetään että väestö kasvaa isoissa kasvukeskuksissa niin se tarkoittaa että pienillä paikkakunnilla nämä luvut ovat vielä rajumpia minä en halua jättää meidän kuntapäättäjiä yksin pohtimaan näitä vaikeita ratkaisuja vaan minun mielestäni me tarvitsemme yhteistä ja kansallista keskustelua siitä miten me hoidamme kaikkien lasten oikeuden laadukkaaseen opetukseen tällaisessa tilanteessa ja niillä tiedoilla mitä meillä tällä hetkellä on suomalaisesta väestökehityksestä

arvoisa herra puhemies mikäli opiskelijalla on kaksi osoitetta esimerkiksi kahden eronneen huoltajan luona opiskelijalle voidaan käytännössä myöntää koulumatkatukea vain toisen luota kouluun ja takaisin sillä suomessa ihmisellä voi olla vain yksi virallinen kotiosoite

lapsi ja perhemyönteisyyden nimissä päätöksiä siitä että halutaan turvata kaikkien koululaisten oikeus maksuttomiin koulumatkoihin kahden vanhemman luokse eli tämänkaltaista päätöksentekoa on jo mahdollista kuntatasolla edistää mikäli kuntapäättäjät itse ovat siihen halukkaita koulumatkatuen osalta on valmistelussa muutoksia tämän oppivelvollisuuden laajentumisen yhteydessä jonka seurauksena entistä suurempi osa myöskin toisen asteen opiskelijoista tulee koulumatkatuen piiriin kilometrimääräistä rajaa tullaan laskemaan ja myöskin tämä nykyinen viidenkymmenenneljän euron omavastuu tulee luultavasti poistumaan

arvoisa herra puhemies kuten me jokainen tiedämme ihan arkipäivästäkin sanoa että niin sanotuilla peruskoulun papereilla ei enää oikein mihinkään töihin pääse ja vaatimustaso koko ajan kasvaa työelämässä kaikista tutkimuksista nähdään että nuorten syrjäytyminen ja työttömyys liittyvät erittäin vahvasti siihen että ysiluokan jälkeen peruskoulun jälkeen opintoja ei ole saanut tehdyksi me keskustassa olemme sitä mieltä että jokaisella suomalaisella nuorella pitää olla oppioikeus kahdeksaantoista vuoteen asti saada toisen asteen opintoja ja saada oman näköisensä tutkinto

kysynkin kokoomukselta miten korkea aita pitää rakentaa lukion ja ammattikoulun välille niin että lukiolaiset ja ammattikoululaiset eivät varmasti kohtaa toisiaan mitä kokoomus ideologisesti haluaa ettei tule mitään vaarallista ristiinpölytystä

ja kysyisin nyt opetusministeri anderssonilta mitä mieltä olette siitä että lukion ja ammatillisen koulutuksen yleissivistäviä opintoja voisi tehdä enemmän

arvoisa puhemies minä vierailin eilen varkaudessa savon ammattiopiston uuden kampuksen avajaisissa joka on yksi esimerkki sellaisista tilaratkaisuista mitä nyt eri puolilla tehdään ja missä ammatillinen oppilaitos ja lukio sijaitsevat saman kampuksen alueella tämänkaltainen yhteistyö on mielestäni aivan hyvä ratkaisu monin paikoin suomea ja luulen että ne tulevat yleistymään sitä myötä kun ikäluokat pienenevät ja eihän tämänkaltainen yhteistyö tarkoita sitä että ollaan yhdistämässä koko koko toisen asteen koulutusta eli minusta on myöskin turha ikään kuin maalata sellaisia uhkakuvia jotka eivät tähän keskusteluun liity yksi ihan konkreettinen kehittämiskohde joka tämän vierailun yhteydessä nostettiin esille oli kaksoistutkinnon suorittaneiden asema toivottiin että myöskin valtiovallan puolelta voitaisiin edesauttaa sitä että kaksoistutkinnon suorittaminen olisi nykyistä helpompaa nuorille juuri siksi että työelämässäkin kaivataan sekä vahvoja yleissivistyksellisiä taitoja että sitten vahvaa ammatillista osaamista

arvoisa puhemies suomen tärkein tavoite on se että aivan jokainen nuori saa vähintään toisen asteen tutkinnon ja ja varhaiskasvatuksen ja on oltava sellaista että se antaa todellakin valmiudet siihen että toisen asteen tutkinnon jälkeen päästään työelämään mutta näyttää että tällä teidän mallillanne käy niin että juuri ne jotka eniten apua ja tukea tarvitsevat saattavat jäädä ilman tuosta rahamäärästä joka teillä on oppivelvollisuuden venyttämiseen jo puolet menisi helsinkiin jos tuo malli toteutettaisiin iso riski on siitä että teidän suunnitelmanne laskevat koulutuksen laadun tasoa jos katsotaan korkeakouluja tällä hetkellä

esimerkiksi eläinsairaalan rahoituksesta eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta ollaan leikkaamassa kaksikymmentäkolme prosenttia määrärahoja eli te olette jo leikkaamassa korkeakouluista eli kertokaa mistä nämä rahat tulevat esimerkiksi hoitajamitoituksen aloituspaikkoihin

lähihoitajakoulutuksen osalta kuten olen julkisuudessakin todennut samassa yhteydessä kun hallitus teki päätöksen hoitajamitoituksesta ja sen rahoituksesta päätettiin myöskin siitä että tullaan kohdentamaan lisärahoitusta jotta voidaan nostaa lähihoitajakoulutuksen volyymeja tulevien vuosien aikana jotta saadaan nämä arviolta viisituhatta uutta lähihoitajaa koulutettua eli siltä osin on tulossa meidän ammatillisille oppilaitoksille lisärahoitusta

enää jatkossa syntyä että alaikäinen joka keskeyttää opintonsa toisella asteella yksinkertaisesti katoaa eikä koulutuksen järjestäjäkään silloin voi ottaa tästä nuoresta koppia

arvoisa puhemies itse haluaisin kiittää kysymyksen alkuperäistä esittäjää siitä että hän kiinnitti huomion nimenomaan näihin lapsen oppimispolun varhaisiin vuosiin me tiedämme koko ajan enemmän varhaiskasvatuksen merkityksestä ja siitä kuinka tärkeää roolia se näyttelee koko lapsen oppimisessa yhtä lailla selvää on että virheitä on tehty suomi on juuri saanut langettavan päätöksen euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealta kokoomusministerin johdolla tehdystä lasten tasa arvoisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta tämä oli päätös joka ei ollut lasten etu ja tämä oli kyllä meille häpeäksi tämmöisiä heikennyksiä lasten oikeuksiin ei pidä enää koskaan tehdä on hyvä että asiaa nyt korjataan koska varhaiskasvatuksen ulkopuolelle jäävät muutenkin juuri ne lapset jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta kaikkein eniten sen takia kysyisinkin opetusministeriltä mihin kaikkiin toimiin ollaan ryhtymässä jotta

arvoisa puhemies varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamiseksi tullaan osaltaan jatkamaan niitä kokeiluja mitä jo viime vaalikaudella käynnistettiin viisi vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen osalta tullaan pilotoimaan kaksivuotista esiopetusta myöskin yhtäältä tarkastelemaan siinä sitä miten se vaikuttaa lasten oppimistuloksiin mutta sitten toisaalta myöskin koulutukselliseen tasa arvoon kuten totesin osana tätä isoa panostusta mitä nyt tehdään niin varhaiskasvatuksen kuin perusopetuksen laadun ja tasa arvon näkökulmasta tullaan myöskin suuntaamaan tasa arvorahoitusta varhaiskasvatuksen puolelle merkittävästi enemmän kuin mitä koskaan aikaisemmin minun tietääkseni tässä maassa on tehty sen rahoituksen idea on se että voidaan tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä sellaisia yksiköitä jotka sijaitsevat alueilla joilla työttömyys ehkä on korkeampaa kuin keskimäärin tai joilla on paljon vieraskielisyyttä ja siksi myöskin arvioidaan että on syytä

arvostamani kokoomuksen kansanedustajat autto ja multala harmistuin kun lähditte tähän perussuomalaisten uhkakuvalinjalle täällä jo todettiin toista astetta ei olla yhdistämässä autto puhui että ollaan lopettamassa satojatuhansia peruskouluja eduskunta ei ole lopettanut yhtään peruskoulua mutta kunnat ovat lopettaneet yli tuhat kyläkoulua ja perusasteen koulutusta se tapahtuu siellä arvoisa puhemies tässä erinomaisessa keskustelussa on jäänyt mielestäni liian vähälle ammatillinen koulutus entinen pääministeri sipilä ennen vaaleja mielestäni upeasti totesi sen että ammattikouluihin pitää saada takaisin tuhat opettajaa hallitusohjelmaneuvotteluissa tämä asia otettiin tosissaan nyt kysyn opetusministeri anderssonilta paljonko nyt arvioitte että me saamme opettajia ohjaajia nimenomaan ammatilliseen koulutukseen millä saadaan lähiopetus kuntoon ja opetuksen laatua nostettua

arvoisa puhemies hallitusneuvotteluissa tehtiin linjaus siitä että ammatillisen koulutuksen opetukseen ja ohjaukseen tullaan suuntaamaan kaksisataakolmekymmentäviisi miljoonaa euroa yhteensä jolloin minun ymmärtääkseni laskennallisesti puhutaan useista tuhansista henkilötyövuosista toki tämän kokonaismäärän arvioiminen tarkkaan on haastavaa siksi että ammatillisen koulutuksen järjestäjät itse saavat päättää miten ne tämän ohjaukseen ja opetukseen kohdennetun rahan käyttävät eli palkataanko uutta henkilökuntaa miten pitkiin työsuhteisiin vai nostetaanko esimerkiksi jo palkkalistoilla olevien tuntiopettajien tuntimäärää mutta se on joka tapauksessa selvää että tämän rahan kohdentaminen on päätetty että halutaan kohdentaa nimenomaan opetukseen ja ohjaukseen jotta me voimme huolehtia siitä että suomessa on jatkossakin vetovoimainen äärimmäisen laadukas ammatillisen koulutuksen järjestelmä josta hyötyvät tietenkin nuoret itse ja tämä koko suomalainen yhteiskunta mutta myöskin suomalainen elinkeinoelämä ja ne yritykset jotka kaipaavat ja tarvitsevat osaavaa työvoimaa osaavia ammattilaisia

puhemies valtion omistama hankintayksikkö hansel ja kl kuntahankinnat yhdistyivät viime syksynä valtaosan maan hankintayksiköistä kattavaa yhteishankintayksikköä perusteltiin julkisten varojen käytön tehostumisella sekä ammattimaisuudella parhaillaan hansel kilpailuttaa puhtaanapidon tarvikkeita hankinnan kokonaisarvo on viisikymmentä miljoonaa euroa hankintaa ei ole ositettu tuoteryhmittäin eikä alueellisesti minkä seurauksena suomalaisten pk yritysten osallistuminen on tehty käytännössä mahdottomaksi isoista kilpailutuksista seuraa että vain pari kansainvälistä tukkua pystyy myymään julkisille organisaatioille seuraavalla kilpailutuskierroksella monet kotimaiset pk yritykset ovat joko lopettaneet toimintansa tai ainakin lopettaneet julkiselle sektorille myymisen kysynkin asianomaiselta ministeriltä ministeriltä eikö tässä olisi paikka valtion

omistajuusohjaukselle että te puututte tähän ongelmaan jolla voi olla todella tuhoisat seuraukset

arvoisa herra puhemies on todella totta että ensimmäinen yhdeksättä aloitti tämä yhdistetty kuntahankintojen ja hanselin yhteisyritys jossa tavoitteena on on ollut tietenkin säästää yhteiskunnan yhteisiä veronmaksajien rahoja ja saada parempaa tuottavuutta hankintoihin en ota kantaa tähän yksittäiseen kilpailutukseen mutta on varmaan selvää että on hyvä käydä näitä periaatteita läpi kuitenkin muistaa että tällä hetkellä meillä yhä edelleen kunnat voivat hankkia myöskin suorahankintoina itse kilpailuttamalla käyttämättä tätä kuntahankintojen ja hanselin yhteisyritystä toisaalta kun meillä on monia tämmöisiä isompia kokonaisuuksia ostettavana on on ollut tietenkin järkevää tehdä tämmöisiä sopimus ja puitejärjestelyjä joita on tälläkin hetkellä jo useita satoja käymme keskustelun hanselin kanssa tulevaisuudesta mitenkä tätä ositusta voidaan tehdä koska kyllä se on aina mahdollista

edustaja harkimo
arvoisa puhemies arvoisa pääministeri marin nyt kun olette tehneet vanhustenhoidon henkilöstömitoituksen on tarve saada lisää hoitajia keväällä palkkaneuvotteluissa hoitajat ovat vaatineet vientituloja suuremmat palkankorotukset tuoreen tutkimuksen mukaan suurin osa kansasta kahdeksankymmentä prosenttia vastaajista soisi hoitajille muita isommat palkankorotukset ymmärrän että ette tule sotkeutumaan palkkaneuvotteluihin mutta jos palkkoja päätetään nostaa tarvitaan siihen valtion apua kannatatteko te pääministeri marin marin hoitajien palkankorotuksia ja oletteko valmis tulemaan palkkatalkoisiin mukaan kunnat eivät pysty talkoissa auttamaan mutta valtio voi hoitajia on jo lähtenyt ruotsiin ja norjaan ja heidät halutaan takaisin ja uusia lähtijöitä ei

arvoisa puhemies olen tätäkin asiaa aikaisemmin jo kommentoinut hallitus ei tule lähtemään kirittämään millään tavalla näitä käynnissä olevia neuvotteluita eikä hallitus ole neuvotteluosapuoli kun työehdoista ja palkoista sovitaan hallitus totta kai katsoo kuntien taloustilannetta ja kokonaisuutta varmasti myös näiden neuvottelujen jälkeen sen kautta mikä sitten neuvottelutulos on ja minkälainen on kuntatalouden tilanne mehän tiedämme että kuntien taloustilanne jo tälläkin hetkellä on haastava ja tietenkin valtio ja hallitus

arvoisa herra puhemies tämä hallitus on jo aloittanut kuntatalouden parantamisen lupaamalla ja ja päättämällä jo yhden pilkku yhden miljardin euron lisäyksistä kunnille joista osa tuli jo viime vuonna ja suurin osa sitten tänä vuonna niin että muun muassa indeksijäädytykset on nyt normaalisti laitettu pottiin samalla olemme luvanneet ja sopineet että jos tulee uusia ja laajentuvia tehtäviä ne korvataan sataprosenttisesti mutta nämä kolme isoa haastetta jotka olen tässä sanonut ja jotka me kaikki kohtaamme kuntapäättäjinä syntyvyyden aleneminen aleneminen ikäihmisten määrän lisääntyminen monissa kunnissa ja toisaalta muuttoliike joka erityisesti näyttää vielä kohdistuvan nuoriin naisiin opiskelu ja työpaikkojen osalta muuttavat kuntakenttää niin että nämä haasteet joita edustaja esitti

näiden tietojen pohjalta poliittisen keskustelun siitä mitenkä tähän etsitään yhteisiä ratkaisuja että päästään eteenpäin

arvoisa herra puhemies kiitos kansalaisaloitteen vastuuhenkilöille

valtaosa suomalaisista eli noin kahdeksankymmentäseitsemän prosenttia kannattaa kellojen siirtelyn lopettamista kellonaikojen siirtely koetaan turhaksi ja ylimääräistä vaivaa aiheuttavaksi osalle ihmisistä tunninkin muutos aiheuttaa uniongelmia ja maataloudessa ja karjataloudessa tulevat omat ongelmansa kuten edustaja heinonen tässä juuri totesi viime vaalikaudella eduskunta käsitteli kansalaisaloitetta jossa toivottiin kellojen kesäaikaan muuttamisen lopettamista koska yksittäinen euroopan unionin jäsenvaltio ei voi päättää asiasta itsenäisesti aloite hylättiin liikenne ja viestintävaliokunta kuitenkin korosti että valtioneuvoston tulee ryhtyä vaikuttamaan voimakkaasti ja aktiivisesti eu tasolla siten että kellojen kesäaikaan siirtämisestä luovutaan yhtenäisesti koko euroopan unionin alueella eussa uudistuksen voimaansaattaminen on lykätty vuoteen kaksituhattakaksikymmentäyksi asiassa ole saavutettu eu jäsenmaiden kesken yhteisymmärrystä kellojen siirtely jatkuu

nyt käsittelyssä olevassa kansalaisaloitteessa näkökulma on toiseen suuntaan kuin viime vaalikaudella ensinnäkin korostan vielä kannatan kellonaikojen siirtelyn lopettamista tämän käsittelyssä olevan aloitteen mukaisesti olisin tyytyväisempi jos siirtyisimme pysyvään kesäaikaan se toisi lisää valoa iltoihin suomen ladun mukaan etelä suomessa arki iltoihin tulisi vuodessa noin kahdeksankymmentä tuntia lisää valoisaa aikaa verrattuna nykyiseen järjestelmään jossa kelloja siirrellään suomi ei tässä todellakaan voi yksin päätöksiä tehdä tämä on eun asia ja muutokset on tehtävä yhtenäisesti koko eun alueella toivon että asia saadaan ratkaistua

alkuun esitän kiitokset kansalaisaloitteen tekijöille keskustelun herättämisestä asian tiimoilta viime kaudella tätä asiaa käsiteltiin niin ikään kansalaisaloitteen ja muutamankin toimenpidealoitteen pohjalta liikenne ja viestintävaliokunnan asiantuntijakuulemisissa kuten kansalaisaloitteessa ja kansalaiskeskusteluissakin on tuotu ansiokkaasti esiin kesä ja talviaikaan pysyvästi siirtymisen etuja ja haittoja

perustelut kesäaikaan jäämiselle lisää valoisan ajan määrää päivässä mikä mahdollistaa enemmän liikunta aikaa ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen tämä on fakta kuitenkin valiokunnan asiantuntijakuulemisissa tohtoreiden ja professoreiden esittämät terveysperusteet muun muassa vaikutukset uneen ja virkeyteen sekä mahdolliset aivo ja sydänverenkierron riskit ovat faktoja nekin tiedämme kuitenkin ettei kellojen siirtelyn lopettaminen ole suomen päätäntävallassa oleva asia varsinainen kellojen siirtämisen lopettamisesta päättäminen on viime kädessä eussa meidän roolimme on tehdä esitys siitä mihin aikaan haluamme kuulua eduskunnan hallituksen tulee kuitenkin vaikuttaa ja edistää eussa tämän asian ratkaisua mielellään mahdollisimman pikaisesti sinänsä oma mielipiteeni talvi ja kesäaikaan pysyvästi siirtymisestä ei ole vielä kummallakaan puolella yhtä oikeaa ratkaisua tuskin mistä kertoo myös liikenne ja viestintäministeriön viime vuonna toteuttama kysely kansalaisille siinä vajaasta seitsemästäsadastatuhannesta suomalaisesta vastaajasta viisikymmentäkaksi prosenttia puolsi talviaikaa ja neljäkymmentäkahdeksan prosenttia kesäaikaa eduskuntakäsittelyssä meidän pitää saavuttaa yhteisymmärrys siitä miten toimitaan mitkä faktat ovat merkittävimpiä ja minkä pohjalta päätös tehdään eduskunta arvottaa sen mitkä seikat painavat vaakakupissa eniten tärkeintä kuitenkin on että tästä järjettömästä kellojen siirtelemisestä päästään eroon

arvoisa puhemies suomessa on puhuttu jo kauan siitä onko kellojen edestakaisessa venkslaamisessa joka ikinen syksy ja kevät mitään järkeä sitä on tehty yhtäjaksoisesti vuodesta tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyksi lähtien kokeilumielessä jo aikaisemminkin vuodesta kaksituhattakaksi kesä ja talviaikaan siirtymisestä on säädellyt eu direktiivi kansallisesti suomi ei siis ole voinut päättää kellojen siirtelystä luopumisesta vaan asia olisi päätettävä eussa euroopan parlamenttihan äänesti suomen aloitteesta kellonsiirtojen lopettamisesta kahdeskymmeneskuudes maaliskuuta kaksituhattayhdeksäntoista ja hyväksyikin

esityksen jonka piti siis tarkoittaa sitä että tämä venkslailu euroopan unionin alueella päättyy asiassa ei kuitenkaan edelleenkään ole yhtenäisyyttä mikä on perin harmillista suurin osa suomalaisista on siis kyllästynyt kellojen siirtelyyn olisiko siirryttävä talvi eli normaaliaikaan vai kesäaikaan jakaa mielipiteitä huomattavasti enemmän suomessa kesä ja talviaikaa on kannatettu melko tasaisesti puhemies muutama huomio monet pitävät tärkeänä että aikaero skandinaviaan tai keski eurooppaan ei kasva nykyisestä yhdestä tunnista tällöin kesäaikaan siirtyminen puoltaisi mahdollisesti näitä näkemyksiä suomen tosiaan kannattaakin katsoa sitä mitä naapurivaltioissamme mahdollisesti tapahtuu tanska saattaa olla päätymässä kesäaikaan koska se haluaa pysyä samassa aikavyöhykkeessä naapurivaltio saksan kanssa vastaavasti ruotsi olisi tekemässä kenties samoin jotta tanskan suhteen ei syntyisi aikaeroa erityisesti juutinrauman sillan yli kulkevien työmatkojen takia vastaavanlaista pohdintaa pitää myös suomen tehdä mikäli ruotsi siirtyisi kesäaikaan mutta suomi päätyisi talviaikaan kasvaisi suomen ja ruotsin välinen aikaero nykyisestä yhdestä tunnista kahteen tuntiin

ottaa huomioon myös päiväkoteihin ja kouluihin aamupimeällä marssivat lapset eikä päätöstä harkittaessa voi ajatella pelkkiä aikuisia lisääkö se siis aamujen turvattomuutta niin että lasten päiväkoti ja koulumatkat käyvät vaarallisemmaksi vaikuttaako se lasten vireystilaan kun ympärillä on kasaantunut pimeys

todellakin pääasia olisi että tämä kellojen venkslailu saataisiin päätökseen

arvoisa herra puhemies

tässä on hieman vaihtelua siitä mitä se on lapissa yöttömän yön tai talvella kaamoksen osalta sitten suhteessa näihin vaikkapa pääkaupunkiseudun kesän valkoisiin öihin ja tähän talven pitkään marraskuuhun jota kestää useita kuukausia mutta siitä voidaan joka tapauksessa lähteä että kun meillä vuodenkierrossa tämä valon ja pimeän ajan vaihtelu on niin suurta niin ei ole ehkä kaikkein olennaisinta millä aikavyöhykkeellä suomi sijaitsee sen kannalta kuinka hyvin me täällä voimme vaan sillä on merkitystä miten asemoimme itsemme suhteessa muihin maihin jotta arki sujuu järkevästi tässä eurooppalaisessa ja pohjoismaisessa viitekehyksessä jossa

mikä aika valitaan nyt uhkaa muodostua tilanne että suomi jäisi talviaikaan ja ruotsi jäisi kesäaikaan ajatelkaapa tornion ja haaparannan kaksoiskaupunkia kun käyt kauppa asioilla siinä rajan toisella puolella ihan muitta mutkitta niin kuin arjessa pohjoisessa on tapana vallitsisi kahden tunnin aikaero no siinä sen vielä jotenkin ymmärtää kun siirrytään idästä länteen että kello on vähemmän mutta ajatelkaapa vaikka että kun näätämöstä käydään neidenissä norjan puolella siirrytään siis suomesta joka on lännessä itään norjaan niin siinäkin olisi kahden tunnin aikaero kello olisi norjassa siellä idässäpäin kaksi tuntia vähemmän elikkä aivan arjen asioinnin kannalta suomen kauppasuhteiden kannalta ja kansainvälisen liikenteen kannalta aivan a ja o olisi se että pyrimme vähintäänkin siihen että aikaero muihin pohjoismaihin ja keski eurooppaan ei kasva

umpeen niin että suomi olisi muiden pohjoismaiden ja tärkeimpien kauppakumppaniemme saksan alankomaiden belgian ja ranskan kanssa samalla aikavyöhykkeellä tällä olisi varmasti monenlaisia merkityksiä mutta arvoisa puhemies korostan sitä että haluan myös itse perehtyä ja toivon että valiokuntakäsittelyssä tietysti tarkasti perehdytään tiedemiesten ja terveydenalan asiantuntijoiden ymmärrykseen siitä mikä

että kun vietämme yli yhdeksänkymmentä prosenttia päivästämme vuorokaudesta sisätiloissa keinovalossa niin jos suinkin voimme tehdä suomessa uudistuksia jotka lisäävät sitä aikaa joka kutsuisi meitä ulos liikkumaan raittiiseen ilmaan liikuntaharrastusten pariin valoisassa niin se olisi hyvä uudistus ja tämä ilman muuta puoltaa tätä

jos ikään kuin emme suomalaiset ihmiset selviäisi siitä että tarhaan kuljemme vaikkapa hämärässä edellisellä viikolla ja seuraavalla viikolla sitten onkin jo vähän valoisampaa niin emmehän me pärjäisi täällä ollenkaan elikkä se iltapäivän töiden jälkeen oleva hetki on sellaista aikaa että silloin vaikkapa perhe yhdessä voi mennä valoisaan harrastamaan näin keväällä luistelua tai hiihtoa anteeksi en halua pahoittaa täällä etelässä kenenkään mieltä mutta tuolla

arvoisa puhemies kesä vai on varmasti se asia mikä puhuttaa tällä hetkellä suomea kovasti mielestäni kuitenkin tärkeintä on että lopetettaisiin se edestakaisin vehtaaminen ja kellon siirtely edestakaisin aina syksyisin ja keväisin koska se kuitenkin tuntuu aika älyttömälle ja vähän ihmeelliseltä tuntuivat alun perin ne perusteetkin minkä takia tämä otettiin käyttöön hyvin perusteltu juttu nykyään siitä tulee kuluja ja tämä kellojen siirteleminen on tosi hankalaa

mutta sen vaihtaminen taas siihen että ei siirrellä kelloja ei ole mitenkään yksinkertaista kun eu tulee vastaan niin se menee hyvin monimutkaiseksi ja byrokraattiseksi tärkeätä kuitenkin olisi että vihdoinkin jossain vaiheessa tultaisiin siihen tulokseen että ei siirreltäisi edestakaisin näitä kelloja näkisin sen hyvin tärkeäksi asiaksi

arvoisa herra puhemies kesäaikaa talviaikaa tai ajatonta aikaa jos tämä kyseinen kansalaisaloite olisi tullut kaksi vuotta sitten niin olisin ollut varmasti yhtä lailla kuin edustaja autto samoin argumentein puolustamassa sitä että juuri tämä on se oikea suunta mutta kun tätä viime kaudella valiokunnassa käytiin läpi niin keskeistä miksi minä muutin kantani oli ihmisten terveys ja tulin vakuuttuneeksi siitä että tässä tilanteessa kauppa ja merenkulku on toisarvoinen asia kun keskustellaan siitä mikä on suomalaisten terveys sairas ei kauppaa tee vaikka se olisi kellonaikojen kohdalta mahdollisempaa minä en ole mikään lääkäri enkä halua edes ruveta ajattelemaan että kun meillä tällä hetkellä mielenterveysongelmat on yksi suurimpia diagnooseja joka aiheuttaa työkyvyttömyyttä tällä kesäaikaan ja talviaikaan siirtelyllä olisi siinä jotakin merkitystä mutta ne tutkimustulokset mitä mitä oli meilläkin valiokunnassa viime kaudella käsittelyssä osoittivat kuitenkin tätä sairastavuutta esimerkiksi edustaja heinosen hyvin perusteellisessa puheenvuorossa tuotiin esille kuinka näitten sydäntautien riski lisääntyy kellojen siirtelyllä siinä vaiheessa onkin hyvä että nytkin kun valiokunta tätä asiaa käsittelee muodostetaan mielipide sen perusteella mutta tässä vaiheessa sen viime kauden osalta olen kääntynyt kyllä niin sanotun normaalin ajan kannalle ja ihan yksinkertaisesta syystä että niitä negatiivisia joita kesäajassa olisi on kuitenkin se valveilla pitäminen meillä on erittäin paljon niitä nuoria joilla on univaikeuksia ja se tuo raskautta heidän koulunkäyntiinsä siinä suhteessa minä uskon että näillä asioilla on kyllä joku korrelaatio siitä pahoinvoinnista mitä jo opiskelijoilla on varmasti osa on sitä että meillä pitäisi olla normaaliaika näitten tutkimusten perusteella mitä thlkin on tehnyt on selvä asia siksi on hyvä että meillä on tällainen elementti kuin kansalaisaloite ja tämäkin aloite pitää käsitellä sitä kunnioittavasti ja siltä osin kansan mielipidettä pitää kuulla eikä ennakolta pidä tuomita mitään omien mielipiteittensä vuoksi mutta viime kausi sen minulle kertoi että olen tässä kohtaa enemmän ihmisten terveyden kuin kaupan ja merenkulun kannalla
otetaan yksi puheenvuoro ja sitten ministeri sen
arvoisa herra puhemies aktiiviset kansalaiset ovat tämän kansalaisaloitteen myötä nostaneet jo paljon vuosia puhuttaneen aiheen jälleen esille todistettavasti tästä kellonaikojen siirtelystä on terveydellisiä haittoja ja sen vuoksi siirtelystä luopuminen on kannatettavaa ja näin suomikin on linjannut tätä aiemmin käsitellessään kansalaisiltakin on vahva tuki siirtymiseen yhdeksän kymmenestä kannattaa kellojen siirtelystä luopumista viime kaudella kun käsittelimme liikenne ja viestintävaliokunnassa tätä siirtelystä luopumista liikenne ja viestintäministeriön osalta järjestettiin kysely ja niukasti talviaika sai kansalaisilta enemmän myöskin mielipiteinä kannatusta ja kuten tässä edellä olevassa puheenvuorossa esille tuotiin myös asiantuntijat vahvasti tuota puolsivat no se on viime kauden

käsittelyä ja sitä voidaan varmasti hyödyntää myöskin tämän aloitteen kohdalla liikenne ja viestintävaliokunnassa mutta tosiasia on että tämä asia päätetään ennen kaikkea eun tasolla ja suomen osalta tarvitaan aktiivista vaikutusta siihen että että eu kykenee tekemään tämän päätöksen että kellojen siirtelystä luovutaan ja nyt kun suomi oli puheenjohtajakaudella vetovastuussa niin suomi on aktiivisesti ja vahvasti myöskin pyrkinyt edesauttamaan

ajattelin tuoda tähän ansiokkaaseen keskusteluun hiukan taustaa ja ja tilannekatsausta miltä asia näyttää hallituksen näkökulmasta ja ja minkälaisissa toimissa suomi on tässä viime vuosina ollut jotta jotta tälle ymmärrettävästikin nopeasti kannatusta saaneelle kansalaisaloitteelle valiokunnan käsittelyssä saadaan taustaa kesäaikaanhan on siirrytty suomessa jo ennen suomen eu jäsenyyttä ja sitä on sen koommin säännellyt kesäaikadirektiivi euroopan komissiohan antoi syyskuussa ehdotuksen tämän kesäaikadirektiivin kumoamisesta mutta asia ei ole edennyt sitten jäsenvaltioiden välisissä neuvotteluissa eteenpäin komission ehdotuksen käsittelyä on hidastanut muun muassa se että osalla jäsenmaista ei ole virallista kantaa siihen kannattavatko ne kesäaikajärjestelyä

neuvostossa aloitteen käsittely jatkuu yhä työryhmä eli virkamiestasolla ja kuten edustaja kymäläinen tuossa sanoi suomen puheenjohtajuuskaudella tässä on on oltu aktiivisia siitä huolimatta että syksyllä ei ollut komissiota suomi toi joulukuussa kesäaikakysymyksen neuvoston työryhmään jossa esiteltiin suomessa kehitelty aikavyöhykemuutosten vaikutusarviointityökalu jota voisi hyödyntää keskustelujen tukena suomi myös kannusti jäsenmaita vapaaehtoisiin koordinaatiokeskusteluihin sen lisäksi suomi on ollut yhteydessä muihin pohjoismaihin ja baltian maihin tiedonvaihdon ja ja koordinaatiokeskusteluiden edistämiseksi juuri siksi että edustaja kivisaaren ja edustaja auton esiin nostamilta ongelmilta voitaisiin välttyä maidenvälinen ensimmäinen virkamiestason yhteyskokous järjestettiin joulukuussa yhdeksäntoista ministeriö on teettänyt keskustelujen tueksi selvityksen eri skenaarioista aikavyöhykkeiden osalta ja myöskin

teknologian tutkimuskeskus vtt vtt oyn luoman aikavyöhykemuutosten vaikutusarviointityökalun tähän yhteisen työn pohjalle tavoitteenamme on siis se tämänkin hallituksen tavoitteena että nämä maat koordinoisivat aikavalintaa koskevia päätöksiään siten että lopputuloksena olisi yhtenäinen aikavyöhykekartta suomea lukuun ottamatta muilla pohjoismailla ei vielä ole virallista kantaa kellonajan siirrosta luopumiseen mutta kuten täällä mainittiin tanskassa keskustelua on käyty ehkä pikemminkin niin että se vastustaa nykyjärjestelystä luopumista baltian maista virossa ja liettuassa on virallinen kanta asiaan viro latvia ja liettua ovat ilmoittaneet että ne ovat sitoutuneet koordinoimaan koordinoimaan toimensa siten että maat olisivat aina jatkossa kuitenkin yhtenäisellä aikavyöhykkeellä

tämän asian eteen helmikuun loppupuolella järjestetään toinen kokous jossa keskustellaan lisää näistä yhteisistä järjestelyistä

arvoisa herra puhemies lämmin kiitos herra ministerille tuosta tilannekatsauksesta missä mennään niin suomen valtioneuvoston taholta hallituksen taholta kuin myöskin missä mennään eun tasolla omasta mielestäni tämä kansalaisaloite osoittaa sitä kansalaisaktiivisuutta yli viisikymmentäneljätuhatta allekirjoittajaa löytyy lyhyessä ajassa se on osoitus siitä että tämä jatkuva kellonaikojen siirtely keväällä ja syksyllä

laaja yksimielisyys siitä että luovutaan kesä ja talvi tai niin sanotusta normaaliajasta ja siirrytään yhteen aikaan mikä sitten suomessa on siitä onko normaaliaika elikkä kesäaika parempi itselläni ei ole laajaa kantaa kantaa eikä todellista näkemystä vielä itse kuulen mielelläni vielä liikenne ja viestintävaliokunnassa asiantuntijoita aivan kuten edustaja myllykoski omassa puheenvuorossaan toi esille niin viime kaudella kun tätä asiaa käsiteltiin liikenne ja viestintävaliokunnassa siellä asiantuntijat olivat ihmisen terveyden kannalta sitä mieltä että normaaliaika eli talviaika on se parempi vaihtoehto ihmisille omasta mielestäni tulee myöskin katsoa sitä että suomen luonto ja eläimet myöskään eivät osaa sitä kelloa siirtää vaan nekin nekin olisivat sitten niin kuin paremmin tässä normaaliajassa ja ihmiset mukautuvat myöskin tähän omasta mielestäni tässä keskustelussa on tuotu hyviä näkökantoja näkökulmia asiaan ja

ollaan yksimielisiä siitä että kellonaikojen siirtelystä luovutaan ja siirrytään yhteen aikaan se kumpi on parempi aika varmasti jakaa myöskin kansalaisten mielipiteitä hyvin tasaisesti niin kuin tilastot osoittavat itse toivon ja uskon että kun tämä kansalaisaloite lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan niin siellä se saa asianomaisen käsittelyn ja kuullaan aidosti ja kuunnellaan aidosti asiantuntijoita ja tehdään siitä sitten päätöksiä itse kyllä olisin lämpimästi toivonut että eussa päästäisiin yksimielisyyteen siitä että meillä on tietyt aikavyöhykkeet täällä euroopassa ja niitä noudatetaan ja kaikki maat myöskin sitoutuisivat niihin ja itse toivon että me myöskin katsomme tässä matkan varrella hieman sitä miten muut lähialueen maat mukautuvat ja mitä he siellä päättävät myöskin pohjoismaissa aivan kuten edustaja autto jo omassa puheenvuorossaan totesi mutta olen avoin tälle

arvoisa herra puhemies tämä keskustelu aikavyöhykkeistä on itse asiassa yllättävän mielenkiintoista erityisesti kun katsotaan argumentteja puolesta ja vastaan kesä ja talviajan suhteen hyvin monet kansalaiset ovat sitä mieltä että kellojen siirtely pitäisi lopettaa ja hyviä argumentteja löytyy sekä kesäajan että talviajan puolesta itse asiassa kun tutustuin näihin vaikutuksiin niin kaikissa näissä myös tässä nykyisessä kellojen siirtämisessä on puolensa välillä unohtuu keskustelussa tuossa aiemmassa puheenvuorossa puhui edustaja autto joka on rovaniemeltä ja jos miettii vaikka omaa kotikuntaani naantalia niin tämä ei ole ihan nollasummapeliä jos mietitään vaikka talviaikaa joka perustuisi siihen vuoden kahdeksankymmentäyksi tilanteeseen niin käytännössä se kello kahdentoista keskipäivä toteutuu lähinnä joensuussa ei rovaniemellä eikä naantalissa toisaalta sitten aurinkokellon mukaan taas meidän pitäisi olla olla toiseen suuntaan kallellaan tästä on hyvin paljon myös kansainvälistä informaatiota ja tietoa saatavilla ja mitä tulee näihin terveysvaikutuksiin niin itse pidän niitä ehkä hieman ylikorostuneina koska meillä ei ole hirvittävästi kokemusta myöskään eri aikavyöhykkeistä jos nyt mietitään vaikka venäjää otat trans siperia junan junan vladivostokiin se on vajaa kahdeksantuhatta kilometriä ja siinä on seitsemän eri aikavyöhykettä myös monessa muussa maassa on aikavyöhykkeitä aika paljon ja vastaavia tuloksia näistä terveysvaikutuksista ei kuitenkaan esiinny siinä määrin mitä meidän tutkimuksissa nyt sitten näyttäisi esiintyvän ei ole lainkaan helppo miettiä omaa suhtautumista tähän ja kuten olemme huomanneet se jakaa kansalaisten mielipidettä myös aika runsaasti ehkä itse suhtaudun tähän kuitenkin symbolisesti mieluummin ottaisin askeleen kohti länttä kuin itää ja olisi hyvin tärkeää että pohjoismaat ja baltian maat löytäisivät yhteisen ratkaisun tässä asiassa on se sitten kumpi tahansa

arvoisa puhemies kiitokset ministerille varmasti kansalaisaloitteen tekijät ottavat tämän mielissään vastaan että ministeri seuraa keskustelua ja myöskin kommentoi keskustelu on ollut laajaa ja ja melko hyvää mutta kun puhumme kesä ja talviajasta se on osittain myös harhaanjohtavaa kannattaa muistaa että meillä on vain yksi oikea aika ja sitten on yhdellä tunnilla muunneltu aika siirretty aika jota myös käytämme minulla ei ole vahvaa kantaa siihen kumpi olisi suomelle parempi aika mutta se ei myöskään ole tärkeää tämän asian kannalta koska tätä asiaa ei voida ratkaista sen perusteella mitä mieltä kukin tässä salissa on vaan tämä on paljon laajempi kysymys ihan prikulleen niin niin kuin edustaja löfström edellä edellä kertoi moni meistä varmasti lähes kaikki niin minäkin toivoo vilpittömästi että viisareiden siirtäminen joka tapauksessa jää historiaan riippumatta siitä kumpi aika suomeen päätetään ottaa suomi on on ollut hyvin aktiivinen kellojen siirtelyn lopettamisessa eussa ja erityiskiitos pitää antaa kollegalleni heidi hautalalle joka on vuodesta toiseen pitänyt tätä asiaa eu tasolla esillä viime keväänä vihdoin europarlamentti myös hyväksyi esityksen jonka mukaan kellojen siirtely loppuisi ensi vuonna eli vuonna kaksikymmentäyksi linjaus syntyi vankoin luvuin neljäsataakymmentä puolesta vastaan mutta sitten tuli mutkia matkaan seuraavaksi asiasta pitäisi päättää jäsenmaiden vastuuministereistä koostuvassa ministerineuvostossa tällä hetkellä tilanne on jumissa eli valitettavasti emme ole päässeet tässä eteenpäin euroopan tilanne tällä hetkellä on se että meillä on kolme erilaista aikavyöhykettä meillä on länsi euroopan aika johon kuuluvat irlanti portugali ja entinen eu maa iso britannia meillä on keski euroopan aika johon kuuluu seitsemäntoista eri jäsenmaata ja sitten vielä itä euroopan aika johon kuuluvat muun muassa bulgaria kreikka kypros latvia liettua romania suomi ja viro tästä sitten pitäisi tehdä päätöstä mikä aika olisi suomelle se sopiva aika kun ja jos pyrimme siihen että kelloja todella siirretään viimeisen kerran ensi keväänä tulisi päätös asiasta tehdä eussa viimeistään tänä keväänä eli sillä tavalla asia on hyvin ajankohtainen meillä on käyty tänään tätä keskustelua on tuotu hyviä hyviä perusteluja niin terveyden ihmisten päiväkotilasten karjan luonnon naapurisuhteiden kuin monesta muustakin näkökulmasta mutta suuri osa näistä asioista on sellaisia joihin me pystymme vaikuttamaan itse kunhan joku kellonaika olisi valittu me voimme päättää mihin aikaan toimistot avautuvat me voimme päättää mihin aikaan koulujen päivät alkavat mihin aikaan päiväkotilapset omiin toimiinsa menevät mutta meidän pitäisi pystyä laajemmin hartioin päättämään siitä mikä on oikea ja hyvä aika suomelle kun puhumme yhteistyöstä niin pohjoismaiden kanssa baltian maiden kanssa kuin koko euroopan kanssa koska jokainen meistä ymmärtää tämän miettikää mikä sekamelska syntyisi jos eurooppa olisi kuin tilkkutäkki jossa jokainen maa on itse valinnut itselleen sopivan ajan se saattaisi tarkoittaa sitä että tulevaisuudessa kun matkustamme euroopassa joka rajalla kellonaika hyppäisi tunnin tai vähintään tunnin johonkin suuntaan aivan absurdi tilanne euroopan tasolla kun kuitenkin pyrimme hyvään yhteistyöhön mahdollisimman sujuvaan kaupankäyntiin mahdollisimman toimiviin junayhteyksiin lentoyhteyksiin ja niin edelleen minusta suomi tekisi mahdottoman viisaasti jos nyt pyrkisimme saamaan tässä sellaisen ratkaisun joka olisi yhteinen paitsi suomelle mutta myös pohjoismaille baltialle ja laajalle osalle eurooppaa ja väitän että siitä pitkällä tähtäimellä hyötyisimme kaikki riippumatta siitä olisiko se nyt sitten valon suhteen

arvoisa puhemies tämä käsittelyssä oleva kansalaisaloite kuuluu niihin asioihin joihin kaikilla on tietty asiantuntemus suomi ei tunnetusti voi tehdä ratkaisuja kellojen siirtämisen lopettamisesta yksin vaan yhdessä muun eun kanssa suomen aloite kellojen siirtämisen lopettamisesta koko eu alueella ei ole edennyt sillä kaikki eivät ole olleet valmiita luopumaan kellojensiirtelyleikistä on erittäin tärkeää että aikaero eu naapurimaihimme ja keski eurooppaan ei kasva tästä syytä on tärkeää että päätökset ovat eu tasolla koordinoituja kesäajan hyötyihin kuuluvat kuuluvat pitemmät valoisat illat ne kannustavat liikunnallisiin harrastuksiin kuten kävelylenkkeihin työ ja koulupäivien jälkeen pysyvällä kesäajalla on tutkimusten mukaan myös jonkinlaista vaikutusta energiankulutukseen sillä pimeys vastaa normaaliaikaa paremmin valtaosan unirytmiä ja säästää siten sähkönkulutuksessa

arvoisa puhemies kaikkien muiden puheenvuoron pitäjien tavoin kannatan lämpimästi ensinnäkin sitä että suomi suomi pystyisi luopumaan tästä kellojen siirtelystä se on varmasti meidän kaikkien yhteinen tavoite täällä eduskunnassa mutta se tosiaan edellyttää sitä että asiasta päästään sopuun myös eu tasolla haluan myös kiittää kaikkia tämän kansalaisaloitteen allekirjoittajia edellinen eduskunta tosiaan käsitteli sitä kansalaisaloitetta jossa esitettiin että suomi suomi luopuisi kellojen siirtelystä nythän asia on tosiaan edennyt jonkin verran eussa mutta pieniä mutkia on tullut matkaan uskon kuitenkin että sielläkin sopuun päästään tärkeintä siis olisi että kaksi kertaa vuodessa tapahtuvasta kellojen kääntämisestä päästäisiin lopultakin neljän vuosikymmenen jälkeen eroon täällä on tänäänkin todettu moneen otteeseen että muun muassa terveyshaitat ja sydänkohtausten riskin lisääntyminen olisivat jo itsessään riittävä peruste kellojen siirtelystä luopumiselle arvoisa puhemies sitä vastoin on nähtävästi jonkin verran näkemyseroja siitä mikä olisi käytännön kannalta paras aikavyöhyke suomessa henkilökohtaisesti kyllä kannatan kesäaikaa perusteluni on osin sama kuin suomen ladulla joka pitää loppusyksyn ja talven iltojen valoisan ajan pitenemistä tärkeänä muun muassa ulkoliikunnan lisääntyneiden mahdollisuuksien kannalta etelä suomessa saataisiin jopa yhdeksänkymmentä tuntia vuodessa lisää valoisaa aikaa liikuntamahdollisuuksiin käytettäväksi ja se olisi merkittävää muun muassa kansanterveyden kannalta mielestäni on myös huomioitava että nykyaikaisen yhteiskunnan rytmi on jossain määrin erilainen kuin se oli menneinä vuosikymmeninä kun esimerkiksi otetaan huomioon se että valveillaoloaika alkaa tyypillisesti aamukuudelta tai aamuseitsemältä ja päättyy useimmiten kenties iltakymmeneltä tai yhdeltätoista niin itse asiassa kello neljätoista taitaa olla huomattavasti lähempänä päivän tosiasiallista puoltaväliä kuin kello kaksitoista arvoisa puhemies

melko harva suomalainen on hereillä ennen aamuviittä mutta useimmat ovat siis valveilla vielä iltayhdeksältä esimerkiksi huhtikuun puolivälin tienoilla aurinko nousee hieman paikkakunnasta riippuen kuuden maissa aamulla ja laskee noin puoli yhdeksältä illalla jos olisimme pysyvässä talviajassa ei auringonnousu jo viideltä mielestäni läheskään korvaisi sitä että illalla tulisi pimeää jo reilusti ennen kahdeksaa syyskuun lopussa ja lokakuun alussa iltojen pitenemisen vaikutus olisi vieläkin konkreettisempi

arvoisa puhemies haluan vielä lyhyesti todeta että ensinnäkin edellä tuossa edustaja savio puhui erittäin hyvin ja hänen argumentaationsa voi täysin allekirjoittaa otin puheenvuoron edustaja myllykosken puheenvuoron jälkeen jossa hän jossain määrin peräänkuulutti sitä että aikavyöhykettä valittaessa valon ja pimeän ajan terveyshyötyjä tulisi painottaa enemmän kuin esimerkiksi kansainvälisen yhteistyön näkökulmaa mutta mielestäni edellä edustaja savio ja toisaalta tämän kansalaisaloitteen tekijät ovat todistaneet että sillä että siirrytään pysyvästi kesäaikaan on todella enemmän ter veyshyötyjä kaikkein suurimmat terveyshyödyt varmaan saadaan sillä että luovutaan tästä kellojen siirtelystä keväällä kesäaikaan ja syksyllä taas niin sanottuun normaaliaikaan sehän se rasittaa tietysti sitä ihmisen unirytmiä kun se muutos tapahtuu niin nopeasti tosiaan arvoisa puhemies sitä haluan korostaa että suomen pohjoisen sijainnin vuoksi meillä vuodenkierrossa tapahtuva luonnollinen valoisan ja pimeän ajan vaihtelu on niin suurta että meillä

esimerkiksi edustaja järvisen kuvaamat ratkaisut että mietimme esimerkiksi aamun valoisan hetken kannalta koulujen alkamisajat niin että kouluun voidaan tulla sillä tavoin että

jo siihen aikaan olisi mahdollisimman valoisaa tässä mielessä se että suomi olisi vaikkapa keski euroopan kanssa samassa aikavyöhykkeessä tarkoittaisi vain sitä että meillä esimerkiksi koulut alkaisivat lähempänä kahdeksaa ja taas sitten siellä lännempänä esimerkiksi ruotsissa tai saksassa koulut alkaisivat lähempänä yhdeksää jolloin koulutie päästään lähes ympäri vuoden kulkemaan kuitenkin valoisampana aikana joten tässä mielessä en ihan ymmärtänyt sitä myllykosken esittämää kritiikkiä siitä että sillä että hakeutuisimme aktiivisesti keski euroopan kanssa samaan aikavyöhykkeeseen olisi jotain negatiivisia terveysvaikutuksia suomalaisille vaan päinvastoin uskon että kun olemme myös työelämässä tilanteessa jossa suomalaiset toimivat yksityisellä sektorilla hyvin pitkälle vaikkapa globaaleissa yrityksissä niin kun sovitaan palaverista saksalaisten tai ruotsalaisten kanssa että se alkaa kello neljätoista niin se alkaa kello neljätoista eikä tarvitse pohtia mitä aikavyöhykettä kulloinkin tarkoitetaan se on mielekäs uudistus

arvoisa herra puhemies pääasia on että saisimme ratkaistua sen että ei tarvitsisi enää käännellä kelloja kaksi kertaa vuodessa se olisi tärkein ratkaisu tässä itse olen ainakin tällä hetkellä kesäaikaan siirtymisen taikka siinä pysymisen kannalla mutta nyt kun on hyvä tilaisuus millä tavalla suhtautuu arvoisa herra ministeri tähän asiaan esimerkiksi kansainvälisen liikenteen kannalta olisiko parempi lähentyä länsi euroopan aikaa kuin pysyä vähän enemmän täällä ikään kuin itäpuolen ajassa

arvoisa herra puhemies jatkan vielä hetken tuossa edustaja järvinen otti aiheellisesti esiin että voimme myös itse vaikuttaa aikaan kaikki virastojen ja koulujen ynnä muiden aukioloajat ja muut ole kiveen hakattuja sen vuoksi palaan tähän aiempaan esimerkkiin kun puhuin trans siperia junasta joka ylittää seitsemän aikavyöhykettä tämäkin juna kulkee moskovan ajassa riippumatta siitä kuinka monta aikavyöhykettä ylitetään maailmalla on paljon erilaista kokemusta aikavyöhykkeisiin liittyen ja nimenomaan muun elämän kellonaikojen vaikutukseen jos käy niin että pohjoismaat löytävät toisensa mutta baltian maat eivät niin tässäkin varmasti voidaan tehdä sellaista yhteistyötä joka olisi kaupallisesti perusteltua että näitä kellonaikoja voitaisiin sitten muilla keinoin yhteensovittaa kiitos

puhemies kiitos edustaja niemi kysymyksestä kuten tuossa aikaisemmin sanoin tilanne nyt tällä hetkellä eussa on on jumissa suomi on pitänyt elossa tätä keskustelua ja käy virkamiestasolla pohjoismaiden ja baltian kanssa koordinaationeuvotteluita ensimmäinen kokous oli tosiaankin viime vuoden joulukuussa ja nyt sitten tässä kuussa on tarkoitus tavata uudemman kerran

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään lakivaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

ministeri haavisto ei ole paikalla edustaja autto
arvoisa puhemies tosiaan tässä kansanvälisessä sopimuksessa koskien merenkulkua oli lähetekeskusteluun ajateltu ministeri haaviston esittelypuheenvuoroa en tiedä onko ministeri nyt sitten saapuvilla tänne sekä esittelemään tätä hallituksen esitystä että muuten käymään keskustelua eduskunnan kanssa sinänsä varmasti tämä sopimusasia ja hallituksen esitys siitä eduskunnalle on aivan perusteltu esitys olisin lähinnä kysynyt ministeriltä muutamia ajankohtaisia näkökulmia suomen arktiseen politiikkaan liittyen arktisilla merialueilla toimiminen on myös keskeinen osa tietysti näitä kansainvälisiä merenkulun sopimuksia joista tässäkin on kyse

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö yksi

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies kiitos hallintovaliokunnalle mietinnöstä näen niin että kauppa iranin kanssa olisi suomelle merkittävä mahdollisuus ja on tietysti valitettavaa että kansainvälispoliittinen tilanne lähi idässä on sen kaltainen että iran ei ehkä sillä tavoin kuin vielä muutama vuosi sitten uskottiin olekaan päässyt sitten käymään kauppaa lännen kanssa haluan vain tähän todeta sen että esimerkiksi puutavaravientiin joka tällä hetkellä kieltämättä kärsii siitä että keski euroopassa on ollut varsin mittavia metsätuhoja ja sieltä tulee jossain määrin ylitarjontaa markkinoille tarvitsisimme nyt uusia vientimarkkinoita tässä mielessä tietysti asian itsensä vuoksi toivomme rauhaa lähi itään ja positiivista kehitystä tuolle alueelle mutta myöskin suomalaisen metsäteollisuuden viennin kannalta näitten alueitten jälleenrakentamisessa on iso mahdollisuus ja on tärkeää että kun kansainvälispoliittinen tilanne kaupan kehittymisen sallii niin meillä on sopimukset ja

arvoisa puhemies kiitos edelliselle puhujalle asianne esittelystä tämä on hyvin mielenkiintoinen asia ja myös mahdollisuus tulevaisuudessa mutta kuten tiedämme myös aika delikaatti asia ja toivon että tässä edetään hyvin harkitusti eteenpäin nimittäin länsiliittoutuneiden ja etenkin yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja muut rajoitteet saattavat vaikuttaa sitten myös kolmansiin osapuoliin ja etenkin sillä tavalla että jos lähdemme tekemään kauppaa niin siinä myös sekä yksittäiset henkilöt että yritykset voivat joutua tilanteeseen jossa he tavallaan tahtomattaankin joutuvat erilaisten kauppapakotteiden kohteeksi mielestäni tässä olisi hyvin tärkeää edetä yhteistyössä myös ja erityisesti niiden maiden kanssa keiden kanssa iranilla on kansainvälisiä ongelmia kiitos

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan aikaa enintään neljäkymmentäviisi minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies kiitos jälleen tarkastusvirastolle hyvin tehdystä kertomuksesta tämä on laadukas hyvin jäsennelty ja perusteellinen kuten kertomuksen ensimmäisellä sivulla todetaan tarkastusvirasto ei havainnut huomauttamista finanssipoliittisen lainsäädännön noudattamisessa julkisen talouden suunnitelma vastaa olennaisilta osin lainsäädännön vaatimuksia toisaalta kuten viraston tehtäviin kuuluukin kertomuksesta voi lukea sekä mahdollisuuksia että uhkia ja riskejä riskianalyysin tekeminen on on todella tärkeää ennakointityötä tarkastusviraston mukaan hallitusohjelma tuo selkeästi esille muutkin kuin julkisen talouden tilaa koskevat tavoitteet ja toteaa hyvinvoinnin lisäämisen talouspolitiikan tavoitteeksi mielestäni nämä asiat tulisi osata kytkeä paremmin toisiinsa ja siksi hyvinvointitalouden käsite on tärkeä ottaa perinteisen talousajattelun rinnalle hallitusohjelmassa huomioitu mutta vielä enemmän pitäisi osata laskea hyvinvointi investointien kohdalla vaihtoehtoiskustannuksia ja kustannusvaikuttavuusanalyyseja kertomuksessa todetaan että julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys on huomioitu tavoittelemalla työllisyyden ja julkisen palvelutuotannon tuottavuuden parantumista toteutuessaan nämä tavoitteet vahvistavat julkisen talouden kestävyyttä tarkastusvirasto pitää myös hallitusohjelmaa hyvänä lähtökohtana sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelulle suomen sosiaali ja terveydenhuollon menotaso kokonaisuudessaan vastaa tällä hetkellä euroopan unionin keskitasoa mutta väestön ikääntyminen aiheuttaa menojen nousupainetta tarkastusvirasto pitää työllisyystavoitteen toteutumista mahdollisena jos edetään määrätietoisesti tärkeä havainto mielestäni oli se että työllisyyspotentiaalissa on tällä hetkellä suuria eroja eri väestöryhmissä ja siksi virasto suosittelee kohdennettuja uudistuksia esimerkiksi muihin pohjoismaihin vertailussa suuri työllisyyspotentiaali on korkeimmissa ikäryhmissä nyt olisikin korkea aika lisätä arvostusta ikääntyviä työntekijöitä kohtaan ja parantaa eri tasolla olevien johtajien ikäjohtamisen taitoja valitettavan paljon kuulee edelleen puhuttavan siitä ettei ikääntyneitä työntekijöitä arvosteta ja se saa ihmisiä miettimään mahdollisimman aikaisin eläkkeelle jäämiseen tarkastusvirasto ehdottaa myös että nyt voisi olla tarpeen tarkastella kokonaisuudessaan ikääntyneitä työntekijöitä koskevia kannustin ja tukijärjestelmiä sekä koulutus ja työnhakuneuvontaa myös uhkia on kertomuksessa tuotu hyvin esille ja niin pitääkin esimerkiksi julkisen talouden tulojen ja menojen tasapainon saavuttaminen vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme on todella vaativa tavoite ja aikataulu sille on kireä raportin arvion mukaan on olemassa riski että suomi ei noudata vakaus ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevää osaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä koska rakenteellinen alijäämä kasvaa sääntöjä sääntöjä suuremmaksi ja menot kasvavat kaksituhattakaksikymmentä menosääntöä nopeammin tämä mahdollinen poikkeama johtuu tulevaisuusinvestoinneista ja ensi vuoden finanssipolitiikan mitoituksesta tarkastusvirasto pitääkin hyvänä että tulevaisuusinvestointiohjelman loppuosan toteutus on kytketty työllisyystavoitteen tarkasteluun hallituksen on otettava vakavasti uhkat ja niihin liittyvät riskit ja löydettävä keinoja niiden välttämiseksi valtiontalouden tarkastusvirasto antaa myönteistä palautetta hallitusohjelman uusista linjauksista esimerkiksi talouspolitiikan tavoitteen asettelu poikkeusolojen mekanismi kehyssäännössä ja julkisen talouden tasapainotavoitteen riippuvuussuhdanteista

arvoisa herra puhemies valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle finanssipolitiikan valvonnan raportti kaksituhattayhdeksäntoista on hyödyllistä luettavaa valtiontalouden tarkastusviraston valvontaan sisältyy finanssipolitiikkaa ohjaavien sääntöjen ja sitovien tavoitteiden asettaminen sekä niiden toteuttamisen arviointi valvonta käsittää julkisen talouden keskipitkän aikavälin tavoitteen noudattamisen sekä siihen liittyvän korjausmekanismin valvonnan sekä eun vakaus ja kasvusopimuksen noudattamisen valvonnan hallituskauden talouspoliittinen tavoitteenasettelu on laaja julkiselle taloudelle asetettu tasapainotavoite ei ehkä hallitusohjelman valmistusvaiheessa vaikuttanut kovin epärealistiselta mutta jo nyt tiedämme että hallitusohjelma on epärealistinen tähän virasto on reagoinut ja kirjannut sen aivan aiheesta termillä haasteellinen huolestuttavaa on myös että raportin mukaan on olemassa riski siitä että suomi ei tule noudattamaan vakaussopimuksen ennaltaehkäisevää osaa vuonna kaksituhattakaksikymmentä julkisyhteisön sekä menojen kehitystä koskeviin vaatimuksiin on syntymässä säännösten kannalta merkittävä poikkeama mikä vaikuttaa vaikuttaa todennäköiseltä julkisen talouden suunnitelman mukaan hallituksen pysyvät menolisäykset ovat hallituskaudella etupainotteisia suhteessa siihen kuinka verotuloja lisäävät

kasvattavat tulosarviota veroperustemuutosten joukossa on muun muassa parafiinisen dieselin verotuen poistaminen tämä tarkoittaa sadanviidenkymmenenneljän miljoonan euron laskua yrittäjille ja kuluttajille kun vielä huomioidaan ensi kesälle ehdotettu kahdensadanviidenkymmenen miljoonan euron polttoaineveron korotus lisättynä parafiinisen dieselin veronalennuksen poistamisiin olemmekin jo neljänsadan miljoonan veronkorotuksissa mistä maanteiden tavaraliikenteelle kohdistuu sadanneljänkymmenen miljoonan euron kustannukset julkisen talouden suunnitelmassa rahoitusasematavoitteet eivät toteudu valtiovarainministeriön ennusteen mukaan valtiovarainministeriön ennuste rakenteellisen alijäämän osalta on miinus yksi pilkku neljä prosenttia suhteessa bkthen vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme

suhteessa bkthen ja mielestäni siksi tarkastusviraston huomio ja huomautus siitä että julkisen talouden suunnitelman tulee perustua realistisiin ennusteisiin on tärkeä kirjaus raportissa todetaan että hallituksen toimien vaikutus kuntatalouteen on lähes neutraali tämä tulee johtamaan siihen että erityisesti alle kuuteentuhanteen asukkaan kuntien tilanne tulee lähivuosina dramaattisesti heikkenemään tänään kuulimme kun ministeri paatero ilmoitti että kuntien talouteen tulee lisäystä yksi pilkku yksi miljardia mutta kuten me tiedämme niin se on enemmänkin kompensaatiota eikä suinkaan uutta rahaa köyhille kunnille voidaankin kysyä onko tämän hallituskauden jälkeen kolmensadan kunnan sijasta maassamme sata kuntaa kertomuksen mukaan kuudenkymmenentuhannen uuden työpaikan syntyminen on on mahdollista vain jos toimenpiteiden valmistelussa ja toteutuksessa edetään määrätietoisesti jokainen voi nyt mielessään pohtia mitä tämä käytännössä tarkoittaa varsinkin kun nyt jo on arvioitu että pahimmassa tapauksessa työttömyys tulee kasvamaan lisääntymään sen sijaan kertomuksen huomio siitä että suurin työllisyyttä lisäävä lisääntymispotentiaali on korkeimmissa ikäluokissa on on hyvä ja arvoisa herra puhemies tarkastusviraston erilliskertomus on yleisluonteeltaan hyvinkin varoittava ja sisältää monta olettamaa siis mikäli kaikki onnistuu ja kaikki asiat menevät suunnitelmien mukaan voidaan saavuttaa tavoitteet jäljelle jääkin erittäin monta avointa kohtaa ja kysymystä nyt näyttää siltä että hallitus ensin käyttää rahat ja vasta sen jälkeen pohtii mistä rahat saadaan jos talouskasvu ei vastaa hallitusohjelman oletuksia tai hallitus ei saa aikaiseksi työllisyyttä parantavia toimenpiteitä edessä on hallitusohjelmaan päätyneiden vaalilupausten syöminen tai vaihtoehtoisesti eun budjettisääntöjen rikkominen mikä jättäisi sitten seuraavalle hallitukselle raskaan savotan hallituksen lupaamat kymmenen hyvää jouduttaisiin perumaan ja velkaantumiskehityksen paikkaamiseksi tarvittaisiin lisäksi uusia menoleikkauksia tai veronkorotuksia joka tapauksessa kiitän tätä ansiokasta raporttia ja suosittelenkin hallitukselle että huolella tutustuu valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomukseen ja ottaa huolet ja huomiot tosissaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa herra puhemies esittelen lakialoitteen kotitalousvähennykseen liittyvän tuloverolain a pykälän muuttamiseksi aloitteen tarkoituksena on säätää henkilöautoille suoritettavat määräaikais ja vuosihuollot sekä rengastyöt kotitalousvähennykseen oikeuttaviksi menoiksi henkilöauto on välttämätön suurimmalle osalle kaupunkien ulkopuolella asuvista kotitalouksista sekä yleensä rahallisesti suuri ja pitkäaikainen investointi auto on liikkuva osa kotitaloutta ja on luontevaa että autolle valmistajan määrittämät auton ajomäärään ja ikään perustuvat huoltotoimenpiteet ja rengastyöt otetaan kotitalousvähennyksen piiriin kotitalousvähennystä voisi edellä mainittujen huoltojen osalta toteuttaa myös kodin ulkopuolella koska liikkuvana osana kotitaloutta autolle tehtäviä huoltoja ei ole yleisesti mahdollista tai turvallista tehdä kotioloissa ehdotettu muutos parantaisi liikenneturvallisuutta mahdollistaisi auton peruskunnossapidon mahdollisimman monelle ja vähentäisi harmaata taloutta sekä liikenteen päästöjä vähennystä myönnettäisiin edelleen vain teetetyn työn osuudesta ei käytetyistä materiaaleista ja muista kustannuksista tällä hetkellä kotitalousvähennystä voi saada tavanomaisesta kotitaloustyöstä jota kotona tai vapaa ajan asunnossa tuloverolain perusteella tällaista työtä on esimerkiksi siivous lastenhoito asunnon remontointi ja tietotekniikkalaitteiden asennus kotitalousvähennys oli aloitetta tehtäessä enintään kaksituhattaneljäsataa euroa vuodessa ja vähennyksen omavastuu sata euroa vuodenvaihteen jälkeen kotitalousvähennys on kuitenkin laskettu kahteentuhanteenkahteensataanviiteenkymmeneen euroon tässä aloitteessa myös siis esitetään että kotitalousvähennyksen aiempi määrä palautetaan tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asuvien henkilöiden hyväksi kotitalousvähennyksen tarkoitus on parantaa työllisyyttä kannustamalla kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä jotka ne ovat aikaisemmin tehneet itse lisäksi lisäksi vähennyksen tarkoitus on edistää asuntojen omatoimista ylläpitotoimintaa ja torjua harmaata taloutta tämän aloitteen tarkoitus on ulottaa kotitalouden henkilöauto ja sen huolto kotitalousvähennyksen piiriin arvoisa puhemies kotitalousvähennys on vuoden kaksituhattaseitsemäntoista tilastojen mukaan hyödyttänyt neljääsataakahtakymmentäviittätuhatta suomalaista joista kaksisataaviisitoistatuhatta on palkansaajia ja eläkeläisiä asia siis koskettaa suurta osaa suomalaisia keskimääräinen vähennys on ollut reilu tuhat euroa noin kahdeksankymmentäviisi prosenttia menee erilaisiin remontteihin ja kaksitoista prosenttia kotitaloustyöhön kotitalousvähennys ei suinkaan kosketa vain hyvätuloisia vaikka se vähennetään verotettavasta tulosta veronmaksajain keskusliiton mukaan prosenttia kotitalousvähennyksen saajista sai ansiotuloja alle viisikymmentäviisituhatta euroa vuodessa heidän osuutensa koko vähennyksen euromäärästä on kuusikymmentäkahdeksan prosenttia olisi myös oikeudenmukaista että kaikkein pienituloisimmat voisivat verojärjestelmän kautta hyödyntää yhteiskunnan tukea ja siksi on tärkeää ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle myös vastaava järjestelmä tämän tilanteen parantamiseksi rekisteröityjen liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä suomessa vuonna kaksituhattakahdeksantoista oli tilastokeskuksen mukaan yli kaksi pilkku seitsemän miljoonaa suurelle määrälle välttämätön kulkuväline joka mahdollistaa muun muassa työssäkäynnin lasten kuljettamisen niin kouluun päiväkotiin kuin harrastuksiin kauppareissut sekä muut pakolliset siirtymiset joiden tekeminen julkisella liikenteellä olisi aiheettoman hankalaa tai jopa mahdotonta käytännössä henkilöauto mahdollistaa haja asutusalueiden elinvoiman ja koko suomen pitämisen asuttuna manner suomessa rekisteröityjen liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski ikä vuonna kaksituhattakahdeksantoista oli kaksitoista pilkku yksi vuotta autokanta on vanhinta siellä missä etäisyydet ovat pisimmät esimerkiksi kainuussa on merkittävästi vanhempi autokanta kuin täällä uudellamaalla yleisesti voidaan todeta että haja asutusalueilla joilla auton tarve on suurin on myös käytössä vanhimmat autot keskimääräinen romutusikä henkilöautolla on noin kaksikymmentä vuotta jolloin matkamittariin on kertynyt jo kaksisataaseitsemänkymmentätuhatta kilometriä auton säännöllinen huoltaminen on tärkeää iän ja kilometrimäärän kasvaessa auton määräaikaishuolto maksaa merkistä ja mallista auton iästä ja vaaditusta työstä riippuen tämänhetkisten tilastojen mukaan sadastaneljästäkymmenestä eurosta jopa yhdeksäänsataan euroon josta hinnasta työn osuus muodostaa yleisesti noin puolet vertailuna mainittakoon pelkistetty vuosihuolto jossa vaihdetaan vain öljyt ja suodattimet ja joka maksaa keskimäärin sata viiva kaksisataa euroa mutta merkkihuolloissa tuntuvasti enemmän tässä työn osuus on noin seitsemänkymmentä prosenttia renkaidenvaihdon vuotuinen kokonaishinta on keskimäärin kuusikymmentä euroa joka luetaan kokonaan työksi muut rengastyöt maksavat sitten enemmän määräaikaishuoltoihin kuuluva jakohihnan tai remmin vaihtaminen voi kustantaa jopa tuhat euroa luvuissa on kuitenkin huomioitava suuri vaihtelu eri automerkkien välillä autohuoltoja kilpailuttavan autojerry sivuston tilastot määräaikaishuoltojen ja pelkän öljynvaihdon välillä kertovat että vanhemmalla ajoneuvolla ajavat eivät usein koe tarpeelliseksi teettää kattavaa huoltoa vaan teettävät vain pakolliset huoltotoimenpiteet kuten öljyn ja suodattimien vaihdon autonvalmistajien huolto ohjeiden mukaan säännölliset laajemmat määräaikaishuollot olisivat kuitenkin tarpeellisia myös vanhemmille autoille vaikka valmistajan takuu olisikin jo päättynyt laajoja huoltoja tehdään selkeästi harvemmin tämä heikentää vanhojen autojen ja muun liikenteen turvallisuutta henkilöauto on välttämätön suurelle osalle suomalaisista ja liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia tienkäyttäjiä huoltojen viivästyminen tai kokonaan jättäminen on myös ilmastokysymys säännöllisesti ja hyvin huollettu auto kuluttaa polttoainetta vähemmän jolloin liikennepäästöt ovat pienemmät myös esimerkiksi rikkinäisen tai huonosti toimivan katalysaattorin huollattaminen heti eikä vasta ennen pakollista katsastusta auttaa vähentämään autoilusta koituvia päästöjä säännöllisesti huollettu auto pysyy ajokuntoisena pidempään vähentäen tarvetta uuden auton hankinnalle auton valmistuksessa käytetyt materiaalit pysyvät hyötykäytössä pidempään edistäen kiertotaloutta sekä ehkäisevät uuden auton valmistuksesta syntyviä päästöjä uudet akkuteknologiat ovat ympäristölle erityisen kuormittavia vanhempien autojen joissa valmistajan myöntämä takuu ei ole enää voimassa huolto hankitaan yleensä muualta kuin isoista merkkihuoltokorjaamoista kotitalousvähennyksen ulottaminen vuosi ja määräaikaishuoltoihin tulisi vähentämään harmaata taloutta koska houkutus huollon hankkimiseen veronkiertotarkoituksessa vähenee toivon että eduskunta huomioi aloitteen asianmukaisesti ja muistaa kuinka montaa suomalaista asia koskettaa kiitos

arvoisa puhemies henkilöauto on todella välttämätön osa suomalaisten suurimman osan arkea niin työssäkäynnin asioinnin kuin ylipäätään elämisen ja olemisen kannalta tässä mielessä haluan kiittää edustaja junnilaa erittäin tärkeästä aloitteesta ja hyvin tehdystä taustatyöstä sekä aloitteen perustelujen osalta että aloitteen esittelemiseksi lähetekeskustelussa arvoisa puhemies sen verran kyllä haluaisin tässä antaa hallitukselle ilmaisia vinkkejä että kotitalousvähennys ylipäätään on hyvä keino lisätä työllisyyttä ja se on hyvä keino parantaa ihmisten arjen sujuvuutta ja elämisen laatua tässä mielessä olen hieman kallella kypärin seurannut hallituksen toimia kotitalousvähennyksen heikentämiseksi kotitalousvähennystähän pitäisi juuri

kotitalousvähennys on ollut suomessa hyvä hyvä lisä kotitalouksille ja sillä oikeastaan oli kolme tarkoitusta kun se perustettiin haluttiin saada työllisyyttä lisää kun kotitaloudet ulkoistavat kotoa tehtävää työtä ja nimenomaan kotona tehtävää työtä ja lisäksi sillä pyrittiin vähentämään harmaata taloutta kun saatiin ammattilaisia tekemään monia sellaisia työtehtäviä joita ennen tekivät vain ystävät naapurit tai puolitutut se kolmas asia oli se että kotitalousvähennyksen turvin monia koteja suomessa on kunnostettu entistä parempaan ja kotitalousvähennys osaltaan on mahdollistanut monen ikäihmisenkin kotona asumista entistä pidempään pidän sitä siis hyvin hyvin merkittävänä asiana ja pidän tärkeänä sitä että kotitalousvähennyksestä pidetään kiinni mutta tämä aloite siitä että kotitalousvähennys laajennettaisiin auton huoltoihin eli periaatteellisesti ulotettaisiin kodin ulkopuolella tehtäviin hankintoihin ja huoltoihin on niin niin kertakaikkisen kaukana kotitalousvähennyksen periaatteista että tätä ei kyllä voi mitenkään kannattaa jos auton huollot tulisivat kotitalousvähennyksen piiriin miksei sitten polkupyörähankinnat miksei ruokaostokset ruokaostokset koskevat jokaista kotona asuvaa eli tämä tavallaan aivan villin lännen mihin kotitalousvähennystä käytettäisiin täällä on käytetty puheenvuoroja siitä kuinka hallitus on leikannut kotitalousvähennystä on totta että viime vuonna sitä sai vielä kaksituhattaneljäsataa euroa kun tänä vuonna enimmäismäärä on kaksituhattakaksisataaviisikymmentä euroa voin kuitenkin lohduttaa että yli sen kahdentuhannenneljänsadan euron kotitalousvähennystä käytti vain noin kaksitoista prosenttia kaikista

tehtävien korjaustöiden osalta lisäksi on luvattu selvittää edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä josta voisivat hyötyä paremmin myös pienituloisimmat joita kotitalousvähennys tällaisenaan ei niin hyvin

arvoisa puhemies edustaja järvisen retoriset kysymykset olivat niin hyviä että haluan niihin vastata ilman muuta kotitalousvähennys tulisi laajentaa ruokaostoksiin jos kiireinen perheenisä tai äiti haluaa hyödyntää netistä tilattavia elintarvikkeita niin ilman muuta pitäisi olla mahdollista vähentää omassa verotuksessa se ylimääräinen työn osuus joka siinä sitten ilman muuta kauppaliikkeen toimesta kotitaloudelta laskutetaan tämä jos mikä parantaisi arjen sujuvuutta ja varmasti lisäisi työtä suomessa mutta taas kun edustaja järvinen esittää että polkupyörän ostaminen pitäisi kuulua kotitalousvähennyksen piiriin niin polkupyörähän on esine ja ei tietystikään esine ole tämän kotitalousvähennyksen piiriin kuuluva asia mutta vaikkapa polkupyörän vuosittainen huolto niin sehän voisi olla siis kotitalousvähennyksen ideahan on se että sillä lisätään suomalaista työtä ja se kun yhdistetään siihen että ihmisten arki helpottuu niin kotita lousvähennystähän pitäisi juurikin järvisen esittämällä tavalla laajentaa

puhemies jos lähdetään siitä että halutaan kotitalousvähennyksen turvin helpottaa suomalaisten arkea niin voi pojat siitä vasta urkenisikin sellainen ura kun kotitalousvähennystä voisi käyttää melkein mihin tahansa asiaan meidän sosiaaliturvajärjestelmämme meidän verojärjestelmämme sekoittuisivat aivan täydellisesti sitä varten että ruoka olisi suomalaisille edullista meillä on arvonlisäverojärjestelmä joka suosii ruoan ostamista alennetulla arvonlisäverokannalla sitä varten että pienituloisilla ja eläkeläisillä olisi mahdollisuus tehdä tarpeellisia hankintoja on kansaneläkeindeksi jonka te leikkasitte pois mutta tämä hallitus on palauttanut sitä varten pienimpiä kansaneläkkeitä ja ja takuueläkettä ja niin edelleen muita etuuksia pyritään parantamaan jotta ihmiset pärjäisivät mutta ei nyt sentään mennä sotkemaan tällaisella kotitalousvähennyksen laajennuksella koko meidän verojärjestelmäämme joka maassa toimii kuitenkin suhteellisen vakaasti jos haluaisi hallitusohjelman ulkopuolelta jotenkin kotitalousvähennystä entisestään laajentaa niin soisin sen että kun tällä hetkellä esimerkiksi kampaajan parturin kosmetologin ja muun vastaavan tekemää työtä vaikka se tehtäisiinkin henkilön kotona ei hyväksytä kotitalousvähennyksen piiriin niin voisi pohtia sitä voisiko sen ulottaa koska jokainen meistä ymmärtää että hiukset pitää leikata tietyin väliajoin tai ainakin ymmärrykseni mukaan harva mieskään haluaa tällaisia puoliselkään ulottuvia hiuksia eli se on jo ihan hygieniakysymys ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kysymys näihin asioihin ehkä kotitalousvähennystä voisi laajentaa mutta pidetään se kotona tapahtuvissa tehtävissä
arvoisa herra puhemies lähtisi kuitenkaan hiustenleikkuuta vertaamaan auton käyttöön jos nyt mietitään vaikka mainittua polkupyörää ja sen huoltoa niin itsekin pitäisin ihan perusteltuna että polkupyörän huolto otettaisiin myös kotitalousvähennyksen piiriin mutta aika vaikea kuvitella että edustaja autto vaikka rovaniemeltä lähtee kohti norjan rajaa sillä polkupyörällä eli me olemme pitkien etäisyyksien maassa ja moottoriliikennejärjestöjen mukaan yli kahdeksankymmentä prosenttia kaikista matkoista tehdään henkilöautolla on täällä helsingissä miettiä asiaa sen polkupyörän kannalta mutta henkilöautoa käytetään pääosin yli viiden kilometrin matkoilla ja sillä pääsee myös parturiin sitten täytyy miettiä myös sitä että liikenteen verotus on tällä hetkellä kuitenkin moninkertainen siihen palautuneeseen nähden tietenkin tällä on fiskaalisia tarkoituksia mutta en kyllä pidä mitenkään kohtuuttomana että henkilöauton ja liikenneturvallisuuden parantamista tällä tavalla huomioitaisiin verojärjestelmässä kun kuitenkin tiedämme että autoiluun ja liikenteeseen kohdistuu erittäin raskas verotaakka ja

muun suomen maaseudun tilanne jossa auto on täysin välttämätön päästäkseen vaikka sinne parturiin tai kauppaan tai muualle ja mitä tulee tuohon harmaaseen talouteen niin autoliiton ja kaikkien näiden muiden vastaavien järjestöjen mukaan koskee myös raskasta liikennettä harmaa talous koetaan logistiikassa ongelmaksi ja yhtä lailla se on sitä myös autojen huoltotoimenpiteissä tietenkin siinä on kiusaus jättää näitä kokonaan tekemättä kun ne ovat nykyään myös aika hinnakkaita mielestäni meidän täytyy mahdollistaa myös pienituloisimmille mahdollisuus pitää autosta huolta eikä se ole ainoastaan heidän elämänsä kannalta tärkeä vaan myös meidän kaikkien muiden tienkäyttäjien kannalta liikenneturvallisuutta ei mielestäni pitäisi kovin herkästi lähteä estämään vaan pikemminkin parantamaan

arvoisa puhemies en aivan ymmärrä sitä miten kotitalousvähennyksen laajentaminen romuttaisi suomalaisen veropohjan en esitä tässä että kaikkia mahdollisia kustannuksia voisi veroista vähentää vaan jokainen perhe voisi omista lähtökohdistaan tehdä valintaa mihin haluaa hyödyntää sen mahdollisuuden joka kotitalousvähennyksen käyttöön on varattu

painottua taas edustaja järvisen kuvaamat palvelut elikkä olen aivan varma että veropohja vahvistuu nimenomaan sitä kautta että työn tekeminen suomessa lisääntyy työtä kannattaisi kotitalouksien toimesta enemmän teettää tämä toisi eri palvelualoille uusia yrittäjiä ja myöskin sellainen harmaa työ varmasti vähenisi että kotona vanhemmat lasten hiukset ajelevat no se on tietysti aivan sallittua ja oikein että läheisen ihmisen hiukset sillä tavoin leikataan mutta jos se kuuluisi edustaja järvisen esittämällä tavalla kotitalousvähennyksen piiriin ehkä perheetkin herkemmin sitten parturissa kävisivät elikkä tällä olisi pelkästään positiivisia vaikutuksia ajattelen kyllä edustaja junnilan aloitteesta juuri sillä tavalla että kotihan on siellä missä ne kaikkein rakkaimmat ja läheisimmät ihmiset ovat ja kun ostosten kotiin toimittaminen ei kuulu kotitalousvähennyksen piiriin niin hyvin usein vaikkapa meidän perhe sitten pakkautuu sinne volkkariin ja ajelemme kauppaan itse tekemään ostokset mikä arvoisa puhemies sekin on aivan mukavaa perheen yhteistä aikaa en sitä sano mutta kyllä se että kauppaostokset tai edustaja junnilan aloitteen tavoin auton huolto kuuluisivat kotitalousvähennyksen piiriin mielestäni aivan luontevalla tavalla on osa sitä perheen arjen sujuvoittamista lisäisi suomalaista työtä vahvistaisi kansantaloutta ja olisi perusteltua

puhemies kuten kotitalousvähennyksen nimikin sanoo kyseessä on nimenomaan kodeissa tehtävistä palveluksista saatava vähennys ja sellaisena se on hyvä pitää jotten huomenna lue lehdestä että haluan kotitalousvähennystä parturikäynneistäni haluan nyt vielä selkeästi sanoa että en todellakaan halua ajattelin vain niitä vanhuksia joista ei ole enää kotoa pois lähtijöiksi mutta joiden hiukset täytyy leikata heille ehkä soisin sen parturipalvelun kotiin ja siitä palvelusta kotitalousvähennyksen sitä voisi ainakin harkita

liittyen tähän kotitalousvähennykseen että hallitus hallitus tällä kaudella avustaa kotona asumista myös monin muin muin tavoin kuin pelkällä kotitalousvähennyksellä pelkkiin energiaremontteihin on tänä vuonna varattu kaksikymmentä miljoonaa ja vuoteen kaksikymmentäkaksi asti yhteensä sata miljoonaa euroa öljylämmityksen vaihtamiseen on varattu pelkästään ensi vuonna kymmenen miljoonaa euroa lisäksi tulee korjaus ja hissiavustuksia ja käyttöön on otettu myöskin uusi avustus ara asuntojen korjaamiseen esteettömiksi ja ikääntyville sopiviksi eli kaikki nämä yhdessä tukevat kotitalousvähennyksen roolia ja paikkaavat myös sitä vajetta joka tuli kun hieman kotitalousvähennystä jouduttiin viime vuodesta leikkaamaan

kotitalouden toimintaa erityisesti maaseudulla sillä mahdollistetaan se asuminen syrjäseuduilla ja niin edelleen mitä tulee näihin suoraan kotiin liittyviin asioihin kuten öljylämmitykseen ja näihin niin on tietysti että tällaisia edistetään mutta on kyllä tullut aika myös edistää autoilijoiden asioita vähentää aivan kohtuutonta verotaakkaa ja jatkuvaa lisäverotusta ja suorastaan haittojen keksimistä tässä on kuitenkin kysymys paljon laajemmasta asiasta kuin pelkästään verohyödystä on kysymys sekä harmaan talouden kitkemisestä että työn lisäämisestä

liittyy keskeisesti kotitalouden toimintaan varmasti paljon paljon enemmän kuin lämpöpumpun toiminta eli kyllä tässä pitää ajatella myös laajemmin miten kotitalous toimii kiitos